päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja guzenina

arvoisa puhemies edustaja guzenina teidän vastuukaudellanne näissä näissä samoissa saappaissa muutama vuosi sitten vastasitte näistä samoista teemoista ja haluan antaa teille tunnustuksen siitä että kaudellanne suomalainen lastensuojelu eteni hienolla tavalla eteenpäin lastensuojelun laatusuositukset laadittiin aikananne tuohon ajankohtaan ajoittui myös valtava murhenäytelmä joka herätteli suomalaisia lastensuojelun ongelmien äärelle ja asetitte aulikki kananojan arvostamamme ylisosiaalineuvoksen työryhmän pohtimaan miten lastensuojelua tulisi kehittää sen myötä muun muassa sosiaalihuoltolaki parani ja työryhmä arvioi myös tätä henkilöstömitoituskysymystä jonka nyt olen päättänyt selvityttää tarkemmin teidän kaudellanne kananojan raportti totesi että henkilöstömitoituksen asettaminen ei ole yksiselitteinen asia ja siksi sitä kenties ei ole aiemmin toteutettu

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen nousemaan ylös ja painiketta

viime hallituskaudella marraskuussa kaksituhattaneljätoista te ministeri saarikko keskustapuolueen varapuheenjohtajana lupasitte keskustan puoluevaltuuston kokouksessa että lastensuojeluun pitää säätää mitoitus siitä kuinka monta lasta yksi sosiaalityöntekijä voi ottaa hoitaakseen nyt kun te te olette vastuuministerinä tässä asiassa te kerrotte ymmärrettävästi että asian kuntoon saattaminen on hankalaa mutta kuten itse viittasitte viime kaudella me demarit teimme tuon valmistelutyön jotta tällä hallituskaudella asioiden eteenpäinvieminen olisi helpompaa työryhmässä johon itsekin viittasitte työskentelivät aulikki kananojan lisäksi muun muassa jari sinkkonen ja matti rimpelä heidän asiantuntemustaan arvostetaan kaikkialla suomessa osaatteko ministeri kertoa kun he esittivät viisikymmentäneljä toimenpide ehdotusta kuinka moni näistä toimenpide ehdotuksista on mennyt eteenpäin tämän hallituskauden aikana

arvoisa puhemies kuten edustaja kysymyksessään toteaa tätä henkilöstömitoitusasiaa siis sitä kuinka monta lasta voi olla yhden sosiaalityöntekijän vastuulla suomalaisessa sosiaalityössä arvioitiin käsittääkseni ensimmäisen kerran ministeriön työryhmätasolla juuri tuolloin vuonna kaksituhattakolmetoista jolloin vastasitte tästä tehtävästä ja tuolloin mainitsemanne asiantuntijat jotka kaikki nauttivat arvostustamme totesivat että tämän mitoituksen säätäminen ei ole yksiselitteistä kaivoin tuon raportin he toteavat näin kuntien olosuhteet lastensuojelun organisointi ja lasten ja perheiden muiden palvelujen toimivuus vaikuttavat lastensuojelun kuormitukseen ja sen kohdistumiseen lapsen asioista vastaavaan sosiaalityöntekijään siksi erilaisten kuntien tilanne on hyvin erilainen ja on aivan totta en kiistä tuota lausuntoani päinvastoin olen aidosti huolissani että niin isommissa kuin pienemmissä kunnissa julkinen keskustelu on ollut voimakkaasti suurten kaupunkien ympärillä mutta myös pienemmissä kunnissa joissa on vaikea saada päteviä sosiaalityöntekijöitä lapsia on liikaa yhdellä työntekijällä

arvoisa puhemies kuka meistä puhuisi elämänsä vaikeimmista asioista joihin liittyy paljon myös häpeää täysin vieraalle ihmiselle ja kuka tekisi sen aina vain uudestaan ja uudestaan sen takia että työntekijät vaihtuvat niin usein ja tiiviisti harvapa meistä sen tekisi mutta sitä me odotamme lastensuojelun lapsilta lastensuojelussa tärkeää on luoda luottamuksellinen suhde lapseen ja hänen vanhempaansa vain siten voi nähdä ja kuulla mitä perheessä todella tapahtuu nyt lastensuojelutyötä ei voi kaikkialla tehdä hyvin koska työmäärä on aivan liian niin kuin jo ministerikin totesi yhden työntekijän pitäisi luoda tämä luottamuksellinen suhde jopa kuuteenkymmeneen tai kahdeksaankymmeneen lapseen kyllä meistä jokainen ymmärtää että ei se voi olla mahdollista arvoisa ministeri kysyn nyt oletteko te valmis kirjaamaan lakiin maksimilapsimäärän per

arvoisa puhemies vastaan viimeimmäksi suoraan tähän kysymykseen haluan selvittää asian ja jos tähän päädytään otan sen hyvin vakavasti juuri siksi että tämä asiantuntijoiden raportti ei puoltanut sitä kiistatta ratkaisuna tähän monisyiseen ja varmasti kaikkien tunnistamaan pahaan ongelmaan en voi suoraan esittää että se olisi ratkaisu jos vuosikymmenien

eittämättä tarvitaan kunnilla olisi valtion toimesta ollut täällä on monia kuntapäättäjiä muun muassa te edustaja salonen ja minä uskon että suurimmassa osassa suomalaisista kunnista olisi tekemisen varaa siinä että tuo hallituksen kohdentama raha menisi oikeaan paikkaan kunnissa

arvoisa herra puhemies kiitän lämpimästi ministeri saarikkoa siitä että olette olette vakavasti tarttunut tähän kysymykseen joka oli paljon esillä jo viime eduskuntakaudella muistan sen hyvin kun tämän pikku eerikan tapauksen jälkeen täällä käytiin ajankohtaiskeskustelu lastensuojelun kehittämisestä ja aulikki kananojan työryhmän suosituksista itse olen niiden kymmenen vuoden aikana kun olen ollut kansanedustaja tehnyt monia aloitteita lastensuojelun kehittämisestä ja olen päätynyt siihen että oikea tapa olisi kirjata asiakasmäärien maksimi lakiin koska asia ei näytä muuten korjaantuvan en tiedä miten tämän muotoilisin kysymykseksi mutta mutta kysyn nyt ehkä sitä että ministeri saarikko oletteko tosiaan valmis sitten taistelemaan hallituksessa hallituksessa sen puolesta että myös määrärahoja lisättäisiin lastensuojelussa tällä kaudella sillä tavalla että että tämä kirjaus voitaisiin lakiin tehdä ilman määrärahojahan kir jaus on aika

arvoisa puhemies onneksi minun ei tarvitse taistella yksin koska se on ollut koko hallituksen tahto jo hallituksen työtä aloitettaessa ja hallitusneuvotteluissa on sovittu lisärahasta nimenomaan lastensuojeluun siihen lasten ja perheiden korjaavaan työmuotoon juuri tämän akuutin tilanteen auttamiseksi toinen tärkeä kokonaisuus on valvonta jota nyt kun suomeen muodostuu uusi valvontaviranomainen on mahdollisuus katsoa entistä enemmän ajoissa auttavaksi

lastensuojelusta voisi laajentua myös pohtimaan niitä ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä joilla pääsemme lukuihin jotka eivät näytä tältä yksittäisen työntekijän tai vaikkapa suomalaisten lasten huostaanottojen osalta silloin katse kääntyy hallituksen lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaan ja moniammatilliseen yhteistyöhön ja siihen että esimerkiksi vaikkapa kunnallista kotiapua tukea perheiden arkeen voisi saada jokaisessa suomalaisessa kunnassa ilman lastensuojeluilmoituksen

arvoisa puhemies tämä ministerin vastaus on hyvä jos tällainen toteutuu että kotiin saisi sitä tukea ja apua silloin kun se on tarpeellista ilman että tehdään lastensuojeluilmoitusta tämä on se oikea askel oikeaan suuntaan tästä on puhuttu tässäkin salissa useita vuosia olisin kuitenkin kysynyt ministereiltä siitä millä tavalla näitä syrjäytyviä nuoria ja lapsia voidaan tukea konkreettisemmin monella lapsella on mielenterveysongelmia jo ennen kuin he täyttävät kaksikymmentäviisi vuotta saati prosenttia kärsii jollain tavalla ja ne tuet ovat yleensä joissain kunnissa vähän myöhässä ja ei saa riittävän ajoissa sitä tukea kysyisin myös sitä millä tavalla me voisimme kuntia tavallaan palkita siitä että ne ottavat kiinni kaikki ne syrjäytyvät ja tippuvat nuoret erilaisin keinoin esimerkiksi koulutuksesta monet nuoret tippuvat juuri sen tähden että varhaiskasvatuksen aikana tai kouluaikana se tuki on jäänyt saamatta tai se on ollut riittämätön mitä konkretiaa te

arvoisa puhemies tuo lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma lapeksi sitä kutsumme on laajasti poikkihallinnollinen siten että se koskettaa vahvasti myös opetusta ja varhaiskasvatusta yleinen havainto mutta ehkä liian vähän huomioitu asia suomalaisessa sosiaali ja terveyspolitiikassa lasten ja nuorten osalta on se että nämä lapsethan kohdataan päivittäin suomalaisissa päiväkodeissa peruskouluissa ja toisella asteella palveluiden pitäisi mennä sinne missä lapset ja perheet muutoinkin ovat jos tavallisen perheen leikki ikäisen lapsen neuvola tavoittaa kohtaamalla heidät kerran vuodessa päiväkodin eteisessä perhe kohdataan joka aamu ja iltapäivä lasta tuodessa ja viedessä sen takia tämän palveluajatuksen ytimessä on nyt tehdä aidosti moniammatillisia rakenteita ja tukea siten myös koulun ja varhaiskasvatuksen henkilöiden työtä jotta se moniammatillinen tuki lapsen kasvuun vanhemmuuden tukeen ja perheiden hyvinvointiin tulisi sinne missä lapset muutoinkin ovat

puhemies lastensuojelun kriisissä on kyse siitä miten yhteiskunnan turvaverkot toimivat kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien suomalaisten kohdalla ja siksi tämä asia on kyllä saatettava kuntoon liittyy siihen että siitä huolimatta että valtakunnallisia resursseja on lisätty siitä huolimatta että on tehty parannuksia liittyen laatusuosituksiin ja siitä huolimatta että on panostettu enemmän ennaltaehkäisyyn kuitenkin tämä sosiaalityöntekijöiden liian iso työtaakka ja nämä ongelmat jotka liittyvät kuntien omien palveluiden aliresursointiin ovat jatkuneet siksi lastensuojelun työntekijät tässä tuoreimmassa ulostulossaan nyt vaativat ja toivovat hallitukselta ja eduskunnalta päätöksiä että eduskunta käyttää niitä ohjausvälineitä mitä meillä on jotta saadaan lakisääteinen enimmäismäärä mitä tulee asiakkaisiin jotka yhden sosiaalityöntekijän vastuulla voivat olla joten minun kysymykseni ministerille on onko hallitus tosiaan valmis käyttämään myöskin lainsäädäntöä ohjausvälineenä ohjausvälineenä jotta me saamme

arvoisa puhemies koska tuo edellinen laaja selvitys lastensuojelusta muutaman vuoden takaa ei anna yksiselitteistä vastausta niin että se ratkaisisi kaiken niin en voi suoraan ilman selvitystä kannattaa sitä että tämä olisi se tapa pelkään myös sitä että jos keskustelemme vain henkilöstömitoituksesta unohdamme ne kaikki muut toimet jotka voivat olla aivan yhtä vaikuttavia sellaisia ovat esimerkiksi työnjaolliset kysymykset pätevyys ja kelpoisuuskysymykset sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden välinen työnjako lastensuojelussa ja kaikkinainen moniammatillinen yhteistyö olen nimittäin varsin toiveikas tämän lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman osalta jossa painopiste on ennaltaehkäisyssä on tehty myös kehittämistyötä lastensuojelun ammattilaisten välisen yhteistyön parantamiseksi tulokset ovat lupaavia yksittäisissä muun muassa mäntsälässä jos oikein muistan esimerkin on pystytty säästämään miljoonia ja juuri tätä kautta kun työmuotoa on kehitetty on pystytty vähentämään sitä taakkaa joka yksittäisellä työntekijällä

olin itse tuossa lastensuojelun aikanaan se oli erinomainen ryhmä ja olin sitä mieltä vahvasti että nämä mitoitusasiat pitää saada kuntoon mutta se ei vain mennyt silloin läpi nyt olen edelleenkin sitä mieltä että tähän akuuttiin hätään on vastattava ja kyllä minä pidän erinomaisena asiana sitä että ministeri saarikko asettaa työryhmän tai selvityttää nyt tämän mitoituksen mitoituksen pulmat jos ruotsissa on voitu voitu tehdä tämmöinen päätös lakiin että on kolmekymmentäviisi asiakasta lastensuojelutyöntekijää kohtaan niin kyllä minä kuvittelisin että meiltäkin löytyy vastauksia tämän selvitystyön jälkeen siihen voisimmeko mekin nyt tehdä näin nimittäin se on yhteiskunnallista heitteillejättöä jos lapset ja nuoret eivät tämän vuoksi saa apua ja heidän hätäänsä ei voida vastata minusta sivistysyhteiskunnassa emme voi toimia niin ja nyt tuo akuutti hätä on tullut monelta puolelta ihan henkilökohtaisestikin on otettu yhteyttä ja se on kerrottu ja kuvattu minun mielestäni nyt on tämä tämä mitoitusasia kyllä ehdottomasti selvitettävä ja kiitän ministeri saarikkoa siitä että ryhdyitte heti puuhaan
nyt ministeri saarikolla vastaus
arvoisa puhemies taisi olla edustaja salosen kysymys jossa nousi esiin henkilöstömäärän lisäksi se toinen keskeinen ongelma henkilöstön vaihtuvuus pienissä kunnissa myös koko

sosiaalityössä laajan joukon ihmisten asioista saattaa kantaa vastuuta yksi tai kaksi ihmistä taakka on silloin suuri me tarvitsemme panostuksia myös työssäjaksamiseen johtamiseen ja työhyvinvointiin ja sitä kautta myöskin työn kohtuulliseen määrään emme pelkästään pohdintaa mutta edustaja paloniemi joka nosti esiin tämän laatusuositustyön jäin miettimään aikaa jolloin se on toteutettu olen vastikään tänään saanut thlstä tuoreet materiaalit mikä tilanne suomessa on tänään suomessa on tehty lastensuojeluilmoituksia kuusi prosenttia enemmän vuonna kaksituhattakuusitoista kuin tehtiin vuonna kaksituhattaviisitoista se että ilmoituksia on enemmän ei välttämättä ole huono asia koska se kertoo että me puutumme asioihin

arvoisa puhemies lastensuojelun ammattilaisten viesti on otettava erittäin vakavasti jo ensinnäkin siksi että me puhumme hyvin heikossa asemassa olevien lasten ja perheiden tilanteesta arvoisa ministeri te puhutte ennaltaehkäisystä ja kysyisinkin tästä tulevasta alkoholilainsäädännöstä jossa saatavuutta lisätään kolmestasadastaviidestäkymmenestä alkosta yli vähittäistavaraliikkeeseen ja kioskiin ja asiantuntija arviot ovat yksiselitteisesti sitä mieltä että sillä on vaikutuksia perheisiin ja yhteiskuntaan ylipäätänsä näkisittekö että tämä heikentää lastensuojelun tilannetta ja näettekö että tähän asiaan pitäisi saada korjausta näkisittekö että mitoitus olisi yksi keino tämän rinnalla tuoda eteenpäin

on aivan totta että lastensuojelutapausten taustalla niitä sen karkeammin tyypittelemättä me kaikki tiedämme on päihdeongelmia niin alkoholi kuin huumeongelmia mielenterveyskysymyksiä tai muutoin vain voimattomuutta joka on johtanut lapsen tai nuoren kohdalla siihen että perheestä on tehty ilmoitus tiedämme myös tapauksia joissa perhe itse päätyi tekemään itsestään ilmoituksen voimavarojen vähetessä juuri näihin tilanteisiin pitäisi kaiken ennalta ehkäisevän avun tulla ennemmin tueksi mitä tulee alkoholilakiin sen lopullinen käsittely on eduskunnan käsissä juuri parhaillaan ja ne vaikutusarviot jotka ovat kyllä kriittisiä lasten ja nuorten osalta liittyvät pitkälti juuri tuohon alkoholin alkoholin tilavuusvahvuuden siis prosentin nostoon eli en aio enkä voi täältä kiistää vaikutuksia joita alkoholilla on suomalaisten lasten ja nuorten ja sitä kautta perheiden arkeen mutta yksittäisten johtopäätösten tekeminen se että vastaus olisi niin helppo että on vain prosenteista kiinni näin ei valitettavasti

värderade talman arvoisa puhemies lapsiasiavaltuutettu tuomas kurttila on tänään arvostellut aamu tvssä hallitusta suojelun tarpeessa olevien lasten hylkäämisestä olemme myös kuulleet vantaalta kuopiosta ja oulusta viestejä että lastensuojelu ruuhkaantuu ja sosiaalityöntekijöillä on aivan liian monta perhettä vastuullaan

arvoisa puhemies näistä toimista olemassa olevasta laatusuosituksesta joka varmasti aikanaan pitää päivittää uudesta sosiaalihuoltolaista jonka vaikutukset alkavat vasta vähitellen näkyä ja selvitystyöstä suhteessa henkilöstömitoitukseen olen kertonut aiemmissa vastauksissa jos edustaja sopii käytän tämän aikani aikani toteamalla thln tuoreimmat luvut myös siltä osin missä olemme onnistuneet

voidaan pitää onnistumisena koska silloin puutumme ja välitämme ja ilmoitamme asioista me olemme onnistuneet siinä että kodin ulkopuolelle sijoitettuna olevien lasten määrä on vuoden aikana vähentynyt vain kaksi prosenttia mutta olemme tulossa luvuissa alaspäin myös huostassa vuoden aikana olleiden lasten määrä on vähentynyt kaksi pilkku viisi prosenttia ja saman verran on vähentynyt kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä me olemme silti lukemissa joissa kodin ulkopuolelle on sijoitettu yli seitsemäntoistatuhatta lasta mutta suunta vaikka pienestikin on nyt oikea ja toivon että ennalta ehkäisevät toimet purevat

puhemies me kaikki tiedämme että lastensuojelun ongelmat ovat ympäri maata vakavia täällä kuitenkin ministeri saarikko on kuvaillut sitä kuinka hallitus nyt tekee työtä sen eteen että entistä harvempi perhe päätyisi lastensuojelun toimenpiteiden piiriin ja se onkin erittäin tärkeää kysyisinkin ministeriltä missä vaiheessa me kaikki pääsemme nauttimaan tämän työn tuloksista odotammeko me siihen asti että koko työ valmistuu vai olisiko siellä joitakin sellaisia toimenpiteitä joita voisimme mahdollisesti toteuttaa pikemmin
arvoisa puhemies tärkeä kysymys ja on ilo kertoa että työ tapahtuu koko ajan jo nyt eri puolilla suomea hallitus päätti toteuttaa perhepalveluiden muutosohjelman juuri mainitsemillani lähtökohdilla yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa neuvolat pienten lasten osalta sen ytimessä perhekeskuksina moniammatillisena yhteistyönä nimenomaan niin että kahdeksastatoista tulevasta maakunnasta on jo jokainen saanut oman muutostyöntekijäjoukkonsa tekemään näitä asioita käytännössä ja yksi ulottuvuus kaikkialla suomessa on myös lastensuojelun kehittämistyö sen eri muodot laitoshoito perhehoito ja lastensuojelun arki joka täällä tänään on ollut puheenaiheena ja juuri esimerkiksi mäntsälässä käytössä ollutta moniammatillista uutta toimintamallia lastensuojeluun on otettu käyttöön ja pilotoitu nyt eri puolilla suomea

puhemies tuossa lapsi ja perhepalveluitten muutosohjelmassa on paljon hyviä toimenpiteitä joita kyllä täältä oppositiosta voi ihan lämpimästi tukea mutta monissa kunnissa on tällä hetkellä vakava negatiivinen kierre elikkä siellä on tilanne jossa todellakin työtaakka on liian suuri työntekijät uupuvat ja ala ei houkuttele uusia työntekijöitä sinne joudutaan palkkaamaan epäpäteviä kaikki eivät pysty silloin tekemään niitä toimenpiteitä ja niitä päätöksiä jotka kuuluisivat heille mitä aiotaan tehdä sille että alalle saataisiin houkuteltua uusia työntekijöitä myöskin sitten millä tavalla voitaisiin esimerkiksi täydennyskoulutuksen avulla saada epäpäteville työntekijöille pätevyyksiä voi olla että tässä ehkä opetusministeri grahn laasonen saattaa olla asiantuntija

arvoisa puhemies ja arvoisat edustajat että meillä on mahdollisuus tähän tärkeään asiaan yhteisesti pureutua kyselytunnilla ja pidän ministeri saarikon esille nostamia teemoja ja puuttumisen keinoja erittäin tärkeinä erityisesti korostaisin sitä ennalta ehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista että mitä voimme tehdä tukeaksemme perheitä niin että mahdollisimman

on aivan oikeita havaintoja se että alalla vaihtuvuus on runsasta ja työ on kuormittavaa se minkä ehkä toisaalta voi nostaa esiin on se että on vaikea kuvitella tärkeämpää työtehtävää kuin olla lastensuojelussa sosiaalityöntekijänä tai muuna sosiaalialan ammattilaisena tekemässä sitä työtä auttaaksemme lapsia elämässä alkuun ja saamaan näkymän paremmasta tulevaisuudesta tulemme myös näihin koulutuskysymyksiin paneutumaan kun käydään muutenkin läpi sosiaali ja terveysalan

puhemies ministeri saarikko sanoitte että haluatte vielä pohtia asiaa perustaa työryhmän nyt on hyvä teille sanoa tässä kaikkien edessä että te ette tarvitse enää uutta työryhmää niissä viidessäkymmenessäneljässä toimenpide ehdotuksessa jotka viime hallituskauden työryhmä teki on ratkaisu myös tähän henkilöstömitoitukseen toimenpide ehdotus kolmeentoista pilotoidaan ympäri suomea eri kunnissa erilaisissa tilanteissa olevissa kunnissa erilaisia toimintatapoja joiden perusteella voidaan myöskin määritellä valtakunnallinen henkilöstömitoitus te sanoitte että olette lukenut toimiva lastensuojelu selvitysryhmän loppuraportin ehkä voitte jakaa sen myöskin hallituksen muille ministereille jotta hekin voivat siihen tutustua ja voivat tukea teidän työtänne siinä että me saamme lastensuojelun asiat kuntoon tässä ei nyt varsinaisesti ollut kysymystä mutta ehkä kysyn nyt sitten käsi omallatunnolla emmehän enää ole tässä vastaavassa tilanteessa

mahdollisuuksia luvata tuota mutta sen voin luvata että nuo kananojan työryhmän esitykset on itse asiassa monilta osin jo toimeenpantu laatusuosituksena ja sosiaalihuoltolakina henkilöstömitoitukseen pureudumme nyt vielä tarkemmin yksi osa tätä kananojan selvitystähän lähtee siitä että kuntatasolla määriteltäisiin tarkemmat aikaraamit paljonko yksi työntekijä käyttää yhden perheen tai lapsen asialle yksi ratkaisu tulee olemaan tässä myös sote uudistus jossa sosiaalihuollon joka on jäänyt turhankin varjoon tässä keskustelussa vastuuhartiat ovat leveämmät työnjakoa ja moniammatillisuutta voidaan tehdä enemmän ja mitä tulee näihin töihin joita on laitettu liikkeelle me parhaillamme pilotoimme juuri tätä moniammatillista osaamista lastensuojelussa työntekijöiden kesken

kysymys edustaja raatikainen
arvoisa herra puhemies helsingin kaupunginhallitus päätti tällä viikolla esittää valtuustolle että laittomasti maassa oleskeleville taataan muun muassa välttämättömät lääkärin määräämät lääkkeet ilmainen majoitus ja ruoka oikeus kiireellisen sairaanhoidon lisäksi välttämättömään sairauksien hoitoon seurantaan rokotuksiin ja suun terveydenhuoltoon lisäksi helsinki tulee mainostamaan näitä ilmaispalveluja internetissä muun muassa arabian somalin ja romanian kielillä kaupunginhallituksen esitys vie uskottavuuden turvapaikkamenettelystä perussuomalaisten mielestä on järjetöntä tarjota laittomasti maassa oleskeleville lakiin perustumattomia laajennettuja sosiaali ja terveyspalveluja kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen kysyisinkin asianosaiselta ministeriltä kannattaako hallitus tällaisia toimia jos ei niin mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä varmistaakseen sen että suomeen ei kohdistu vyöry hoitoon ja oleskelemaan saapuvia niin sanottuja paperittomia henkilöitä kuormittamaan jo äärirajoilla toimivia sosiaali ja terveyspalveluja veronmaksajien kustannuksella

arvoisa puhemies toimeentulotuen palvelut ja suomalaisen terveydenhuollon asiat ovat vastuullani ja vastaan siksi tähän kysymykseen jonka toki laajensitte koskemaan ehkä laajemminkin turvapaikanhakijoiden asiaa aivan sama kunnallisen itsehallinnon toimivaltakysymys on käsillämme on käsillämme nyt tämän kysymyksen äärellä kuin äskeisessä aiheessa suomalaisilla kunnilla on vapaus tehdä tuontyyppisiä ratkaisuja mutta lainsäädännön nojalla me tarjoamme vain kiireellisen avun siis terveydenhuollon osalta velvoittavalla tavalla on väistämätöntä tarjota kiireellinen apu ja alaikäisten ja raskaana olevien asia on myös asia erikseen eli viestini kuuluu suomalainen laki ei mitä helsingissä on tehty mutta minun ymmärrykseni mukaan helsingillä on omalla päätöksenteollaan mahdollisuus kaikkeen tuohon mitä kysymyksessänne kuvailitte
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

arvoisa herra puhemies meillä on tällä hetkellä eduskunnassa käsittelyssä sosiaalihuoltolain muutos mihin liittyy se että paperittomilla niillä jotka vastaanottokeskuksesta ovat joutuneet jo lähtemään saaneet kielteisen päätöksen jopa valitusten jälkeen on oikeus ja kiireellisiin sosiaalipalveluihin mikä tarkoittaa yösijaa ateriaa ja lääkkeitä eli tämä esitys on tulossa ja hieman yli viisi miljoonaa euroa sinne on hallitus budjetoinut nyt kysyisin mitä kaikkea tämä laki pitää sisällään ja mitä kaikkia palveluja lähinnä katson sinne terveydenhuoltoon myös esimerkiksi lääkkeisiin eli kuinka suurta ikkunaa me olemme suomessa avaamassa näille erilaisille palveluille mitä kaikkia sairauksia mitä kaikkia lääkkeitä puhummeko esimerkiksi hepatiittilääkkeistä jotka ovat hyvin arvokkaita samalla kysyn kuinka on muualla euroopassa seurataanko tätä samaa lainsäädäntöä mitä suomessa ollaan kehittämässä esimerkiksi unkari puola onko siellä myös mahdollisuus saada vastaavat sosiaalipalvelut

arvoisa puhemies en tunne niin tarkkaan mainitsemienne maiden käytäntöjä että osaisin tuohon osaan vastata mutta osaan vastata kysymyksenne ensimmäiseen osaan mainitsemanne esitys sosiaali ja terveysvaliokunnassa jonka ministeriö on antanut ei laajenna mitään oikeuksia laittomasti maassa oleskeleville sinällään vaan on ainoastaan korvaus valtiolta kunnille näistä toimenpiteistä joita kunnat tekevät suomen perustuslain nojalla ja näitä kiireellisiä ja välttämättömiä palveluita tarjoten ja miten ministeriö on toiminut jotta kunnat tietäisivät mitä tehdä me olemme tehneet kunnille ohjeistuksen tästä ja lisäksi toimeentulotukioppaassa siis suomalaisille kuntatason päätöksentekijöille jotka käytännön ratkaisuja yleensä juuri sosiaalityön puitteissa tekevät ohjeistamme lähiaikoina kertomaan tarkemmin mitä ovat nuo asiat joita

arvoisa puhemies on tärkeää huomata hallituksen selvä linja että henkilö joka on saanut kielteisen lainvoimaisen turvapaikkapäätöksen on suomessa laittomasti ihminen ei ole koskaan laiton mutta se tilanne on ja hän on laittomasti maassa ministeri vastasi aivan oikein siinä että perustuslaki vaatii välttämättömän huolenpidon tarjoamisen ja omalta osaltaan kunnat siitä päättävät kunnallisen itsehallinnon puitteissa mutta me hallituksessa julkaisseet myös ennakkovaikuttamispaperin muuttoliikkeeseen liittyen sen hillitsemiseksi ja hallitsemiseksi tärkeimpiä toimia ovat ulkorajojen valvonta pakolaisten auttaminen lähempänä lähtömaita ja paluupolitiikan vahvistaminen ja hallitusohjelman mukaisesti sisäinen turvapaikanhakijoiden siirto eu maiden välillä pitää perustua vapaaehtoisuuteen ja kaikkien jäsenvaltioiden on osallistuttava siihen

arvoisa puhemies silloin kaksituhattaviisitoista meille tuli hyvin paljon turvapaikanhakijoita ja jos ajattelee siitä tähän päivään niin on tullut noin tällä hetkellä se on tasaantunut hyvinkin paljon ja tällä hetkellä tulee varmasti alle tämän vuoden aikana ollaan palattu niin sanotusti normaaliin mitä tulee tuohon äskeiseen kysymykseen niin ei ole kenenkään etu siinä että täällä täällä maassa oltaisiin laittomasti siitä syystä hallitus on tehnyt työtä että meillä olisi tällainen laittomasti maassa olemisen ehkäisemisen ohjelma ja me olemme antaneet siitä hyvin paljon ohjeita myös kunnille on totta että tällainen välttämätön huolenpito ja toimeentulo pitää huolehtia mutta se ei saa tulla vetovoimatekijäksi se on meille ehdoton ehdoton tavoite ja meidän pitää tehdä kaikkemme että täällä ei oltaisi laittomasti koska se on myös tälle henkilölle erittäin vakava asia

arvoisa puhemies viime hallituskaudellahan käytiin aika laaja keskustelu paperittomien henkilöiden terveydenhuollosta ja ilman teknistä ongelmaa tästä salista olisi lähtenyt sellainen laki joka takaa välttämättömät terveyspalvelut myös paperittomille tuota esitystä kannattivat laajalti ihmisoikeusjärjestöt lasten oikeuksien puolesta toimivat järjestöt ja terveysjärjestöt paitsi sen takia että se on inhimillistä niin myös sen takia että se on taloudellisesti järkevää on paljon järkevämpää antaa ennaltaehkäisevä diabeteslääke kuin tehdä akuuttiajalla amputointeja on järkevämpää testata raskaana oleva nainen kuin hoitaa vastasyntynyttä hiv positiivista monet kunnat nyt kun se laki täällä kaatui ovatkin omassa toiminnassaan toteuttaneet tämän muutoksen tai osia siitä emmekö voisi tuoda sitä myös tällä kaudella tähän saliin

arvoisa puhemies aivan kuten edustaja kysymyksessänne totesitte yksittäisistä kunnista täällä mainittu helsinki on päätynyt siihen ja päättänyt laajentaa lakisääteisiä oikeuksia laajemmiksi maassa laittomasti oleskelevia terminologian paperittomat laittomasti maassa oleskelevat ihmisryhmä on silloin ehkä rajautunut hieman eri tavalla myös keskusteluissa totean lyhyesti tähän hallituksella ei ole aikeita tuoda esitystä tällaisesta asia on hallituksen sisällä aikanaan keskusteltu

seuraavana edustaja karimäki
arvoisa puhemies lasten oikeuksien päivänä saimme huolestuttavia pisa tuloksia peruskoululaisten taitoja mittaavassa mittaavassa pisa tutkimuksessa tyttöjen ja poikien oppimiserot repesivät yhteistoiminnallisessa ongelmanratkaisussa suuremmiksi kuin missään muussa yli viidessäkymmenessä vertailumaassa pojat menestyivät selvästi tyttöjä huonommin pojat ovat menestyneet tyttöjä huonommin myös aiemmissa lukutaitoa ja luonnontieteiden osaamista mittaavissa pisa testeissä joka kahdeksas poika ei osaa peruskoulun jälkeen kunnolla lukea ero tyttöjen ja poikien lukutaidossa on oecd maiden suurin hallitus on leikannut heikentänyt varhaiskasvatusta peruskoulua ammatillista koulutusta ja tämä on lisännyt poikien syrjäytymistä teidän leikkurinne on on osunut jokaiseen portaaseen varhaiskasvatuksesta yliopistoihin kysynkin ministeri grahn laasoselta mitä mitä hallitus tekee ja mihin toimiin aikoo ryhtyä parantaakseen poikien koulutietä ja kaventaakseen sukupuolten välisiä oppimiseroja

arvoisa puhemies tällä viikolla julkistettiin pisa tutkimuksessa uusi sisältöalue joka oli yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu ja isossa kuvassa voidaan jälleen olla ylpeitä suomalaisista nuorista ja heidän opettajistaan eli suomalaiset nuoret sijoittuivat sinne parhaimpien kärkeen mutta se mikä tässä nousi esille on huoli joka on noussut myös aiemmissa mittauksissa ja se aivan oikein tuli tässä esitetyksi eli huoli pojista tyttöjen ja poikien oppimiserot suomessa ovat maailman suurimpia eli meidän tytöt pärjäävät todella hyvin ja pojat jäävät sitten tästä tasosta

liittyy myös tähän tehtäväkenttään on esimerkiksi tämä lukemisen ongelma eli pojat lukevat huomattavasti vähemmän ja lukutaito kehittyy heikommaksi tänä päivänä siihen meidän täytyy pystyä puuttumaan ja nyt on perustettu kansallinen lukutaitofoorumi jossa asiantuntijat laajapohjaisesti etsivät ratkaisuja samoin tähän poikaongelmaan totean vielä sen että meillä on tutkijaryhmä joka maaliskuussa julkistaa ratkaisuehdotuksia ja myös taustatekijöitä tähän asiaan

arvoisa

poikien alisuorittaminen kouluissa on kauas tulevaisuuteen kantava ongelma meillä valmistuu joka vuosi peruskoulusta tuhansia nuoria jotka eivät osaa käytännössä kunnolla edes lukea heidän työllistymisensä on käytännössä mahdotonta heidän syrjäytymisensä on käytännössä lähes varmaa sen takia meillä ei riitä se että me kehitämme meidän koulujärjestelmäämme meidän on kehitettävä myös näille nuorille räätälöity aikuisopiskelumahdollisuus jos me ylipäätään haluamme että heistä joskus tulee tämän yhteiskunnan jäseniä joskus kokevat tässä yhteiskunnassa olevansa arvokkaita meidän yhteiskunnallemme oman panoksensa antavia kansalaisia kysynkin millä tavalla suomalaista koulujärjestelmää olisi mahdollista täydentää niin että nämä nuoret jossain vaiheessa elämänsä varrella pystyvät täydentämään tätä osaamistaan niin että he ovat työmarkkinakelpoisia

arvoisa puhemies jäi edellinen vastaus siinä mielessä hieman kesken että halusin tähdentää sitä että tutkijat eli meidän osaamisen parhaat asiantuntijat yliopistoista parhaillaan etsivät ratkaisuja siihen miten koulujärjestelmää tulisi muuttaa niin että se palvelisi myös poikien oppimista ja olisi motivoiva ympäristö koska tunnistetaan että siellä pojilla erityisesti koulumotivaation kouluviihtyvyyden kysymykset nousevat esille ja siinä on vahva yhteys oppimistuloksiin tähän haetaan ratkaisuja ja meillä on maaliskuussa siitä tulossa tutkijoiden näkemyksiä samoin uudet opetussuunnitelmat jo osaltaan näihin haasteisiin pyrkivät vastaamaan mutta tämä ongelma on kyllä aito ja se koskee muitakin osa alueita kuin koulujärjestelmää toinen näkökulma joka nousi esille on jatkuvan oppimisen edellytysten luominen ja toisaalta rakenteiden mahdollistaminen että voi elämässä opiskella kaikissa elämän vaiheissa meillä on siihen paljon olemassa olevia rakenteita mutta niitä viedään eteenpäin muun muassa ammatillisen koulutuksen reformissa korkeakouluvisiossa ja myös vapaan sivistystyön puolella

puhemies keskustelemme nyt äärimmäisen tärkeästä asiasta joka ei ole nyt ihan yllättäen tullut minä itse kääntäisin tätä näkökulmaa myöskin tällaiseen koulun kasvatustehtävään poikien kohdalla erityisesti tarvitaan tällaista toiminnallista pedagogiikkaa vuorovaikutusta tekemistä työelämäyhteyksien rakentamista ja sitten loppujen lopuksi pohjalla on se että erityisesti poikien itsetuntoa ja minäkuvaa pitää saada vahvistettua enemmän hyvää palautetta enemmän hyvää

mitä mieltä

arvoisa puhemies kiitos edustajat jälleen kerran erinomaisista puheenvuoroista nousi monta hyvää näkökulmaa tästä keskusteluun ja niitä on tärkeä meidän viedä eteenpäin se on ylipäätään niin että koko yhteiskuntana meidän olisi tärkeätä sekä vanhempien roolissa isovanhempien roolissa että yhteiskunnassa ja myös siellä koulupiirissä jo varhaiskasvatuksesta alkaen alleviivata sen

arvoisa puhemies kysymys on todella tärkeä ja edustaja gustafsson käytti siitä erittäin hyvän puheenvuoron pitkän yhteisen matkan jälkeen olemme selkeästi löytäneet toisemme kiitoksia edustaja gustafsson mutta tähän kysymykseen joka on siis todella todella erittäin keskeinen nythän noissa poikaporukoissa tuolla kouluissa yläkouluissa on valtava energia ja kysymys on siitä miten se saadaan suuntautumaan oppimiseen hallitus tarjoaa vastaukseksi ihan oikein tämmöistä ilmiöpohjaista oppimista se tarkoittaa sitä että mopon rassaaminenhan voi olla kiinnostavaa vaikka ei tunnukaan siltä että sitä matematiikkaa juuri siinä hetkessä tarvittaisiin no siihen mopon rassaamiseen sitten sisältyy matematiikkaa fysiikkaa kemiaa

arvoisa puhemies uudet opetussuunnitelmat siellä koulujen arjessa tällä hetkellä aiheuttavat paljon työkuormaa opettajille ja se on ihan tosiasia ja hallitus on pyrkinyt tukemaan niiden uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoa opetussuunnitelmat on tehty asiantuntijavoimin ja kenttä vahvasti on ollut niissä mukana

me tunnistamme ja tiedämme jokainen poikia ja tyttöjäkin jotka haluaisivat esimerkiksi peruskoulun jälkeen enemmän käytännön oppimista ja siihen esimerkiksi ammatillinen reformi tuo työpaikoilla tapahtuvaa oppimista yhdeksi

puhemies selvää on että tytöt ja pojat saattavat oppia eri tavalla nyt on kysymys siitä millä tavalla meidän uudet tuovat mukanaan yksilöllistä lähestymistapaa meidän koululaisiamme kohtaan siltä osin oli hyvä että ministeri nosti esille sen että tutkijat ovat mukana miettimässä keinoja joilla me voimme saada pojatkin mukaan kun meillä on tässä näin useita muutostekijöitä edustaja puumalakin nosti ilmiöpohjaisen oppimisen niin voi olla että ne ovat juuri niitä oikeita keinoja tuoda pojille motivaatiota käydä koulua

arvoisa puhemies hyvä ehdotus eli keskitytään niihin perustietoihin ja taitoihin samanaikaisesti voidaan tuoda sitä omien vahvuuksien löytämistä ja uudenlaista oppimista lukutaitotalkoista olikin jo puhetta elikkä tällä hetkellä on asiantuntijaryhmä siinä ovat vahvasti mukana myöskin kirjastot päiväkodit koulut kansalaisjärjestöt vanhempainliitot ja niin edelleen mukana edistämässä yksi näkökulma on ollut vaikkapa se miten neuvolat voisivat kannustaa vanhempia lukemaan lapsille koska se on tällä hetkellä meillä vähän hukassa enää neljännes vanhemmista lukee päivittäisesti siis usein lapsille iltasatuja tässä me voimme jokainen tehdä enemmän omassa lähipiirissä ja arjessamme eli lukutaidon kehittyminen lähtee jo sieltä varhaisista vuosista ja ja sitä pitää tietysti koulunkin tukea tässä ajassamme samoin meillä on tunnistettu että meillä liian moni lapsi selvittää peruskoulun ilman että saa sellaisia tietoja ja taitoja jotka kantavat toisen asteen opinnoissa ja elämässä tähän pitää kiinnittää huomiota
seuraava kysymys edustaja hakanen
arvoisa herra puhemies maatalous ja ruuantuotanto ovat viime aikoina olleet kovien haasteiden edessä jopa vaikeuksien edessä tulevaisuuteen on kuitenkin uskottava ja katsonkin tässä pitkälle tulevaisuuteen luottavaisesti euroopan unionin maatalouspolitiikkaa ollaan uudistamassa merkittävästi tulevalle ohjelmakaudelle raskaasta byrokratiasta ja sääntelystä tulee päästä kohti yksinkertaisempaa ja oikeudenmukaisempaa järjestelmää digitalisaatio mahdollistaa jo tänä päivänä paljon kysynkin ministeri lepältä onko teknologia ja digitalisaatio huomioitu riittävästi maatalouspolitiikan uudistamisessa ja suomen tavoitteissa tulevan ohjelmakauden haasteita punnittaessa arvoisa
herra puhemies suomi on ollut aktiivinen ja on aktiivinen tässäkin eu asiassa me olemme valmistelleet jo tulevaa capin uudistusta hyvän aikaa me olemme myös koonneet kuuden maan joukkueen jolla me olemme esittäneet yksimielisesti monia asioita sekä norminpurkuun että digitaalisuuden edistämiseen euroopan unionin tasolla ja olen toiveikas että kun iso joukko maita näin tekee niin se myöskin eteenpäin saadaan digitaalisuus on tätä päivää ja ennen kaikkea se on tulevaisuutta muun muassa suomessa ensi keväänä maaseutuvirasto ottaa käyttöön peltojen monitorointivalvonnan testauksen ja kokeilun toki iso osa valvonnasta tehdään vanhalla tavalla mutta kuitenkin uutta etunojaa otetaan myöskin tältä osin jotta me pystymme entistä tarkempaan järjestelmään me pystymme entistä yksinkertaisempaan järjestelmään ja järjestelmään joka palvelee viljelijöitä neuvontaa koko elinkeinoa ja myös

seuraava kysymys edustaja semi
arvoisa puhemies hallitus pelaa nyt tiukkaa ja vaarallista peliä sote uudistus ja maakuntauudistus ovat aivan sekaisin eilen täällä eduskunnassa runnottiin hallituspuolueiden ryhmäkurin avulla läpi käräjäoikeusverkoston raju karsiminen käräjäoikeus poistuu monista seudullisesti tärkeistä kaupungeista kuten esimerkiksi kemistä kokkolasta iisalmesta varkaudesta ja raahesta samoiten kotkasta hallitus heikentää koko ajan palveluita alueilla ja ihmiset ovat huolissaan ja hädissään iisalmessa tänä aamuna jopa laskettiin liput puolitankoon kun iisalmelaiset kokevat kokevat että eduskunta on hylännyt heidät haluaisin kysyä kunta ja uudistusministeri anu vehviläiseltä miten hallitus aikoo pitää kiinni kansalaisten yhtenäisyydestä etteivät seutukaupunkien ja harvaan asuttujen alueiden ihmiset koe jäävänsä yksin

arvoisa puhemies tämä on tosi tärkeä kysymys ja tähän velvoitti myös eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö tässä jokunen aika sitten ja tämän myötä myös seutukaupunkien osalta kaupunkineuvos antti rantakokko teki aika sitten tänä syksynä laajan selvityksen jossa hän nosti esille näitten seutukaupunkien asiaa ja asemaa ja samalla arvioi sitä miten paljon meillä on lähtenyt valtion työpaikkoja pois kyllä jo edellisenkin ja sitäkin edellisen ja aika monen hallituksen aikana

puhemies länsi pohjan sairaalan ulkoistus puhuu selkeää kieltä usko hallituksen sote uudistukseen on loppumassa jopa keskustan omassa piirissä samanlaista keskustelua käydään nyt monessa paikassa suomessa arvoisa hallitus ettekö näe että nyt olisi aika viheltää tämä peli poikki ennen kuin saadaan aikaiseksi kunnon kaaos mitä me emme halua arvoisa hallitus oletteko valmiita lykkäämään tämän keskittämisuudistuksen voimaanpanoa niin että sote uudistus ja päivystysuudistus kulkisivat käsi kädessä eikä näin että nyt tehdään asioita joissa ihmiset eivät ole mukana ja joissa ihmiset jätetään onnensa varaan
arvoisa puhemies ei hallitus ole luopumassa sote maakuntauudistuksestaan päinvastoin juuri tämän vuoksi tätä uudistusta tarvitaan että suomalaiset palvelut voidaan taata ja vakuutan että hallituksenkin uudistuksen ytimessä on lähipalvelujen turvaaminen viittaatte täällä viime viikolla pitkään keskusteltuun meri lapin länsi pohjan sairaanhoitopiirin tilanteeseen ja ennen kaikkea hallituksen päätöksiin jotka liittyvät terveydenhuollon yhteen osaan eli erikoissairaanhoitoon ja sen leikkaustoimintaan laki joka liittyy tähän terveydenhuoltolaki on annettu eduskunnassa noin vuosi sitten ja se liittyy siihen mikä on suomalaisten sairaaloiden välinen työnjako ja sen osalta totean että suomessa joka ikisessä sairaalassa joka tähän asti on julkisesti toiminut on toimintaa myös jatkossa ja nyt teemme vain työnjakoa sen välillä minkälaisia leikkauksia tehdään missäkin päin ja myös tuolla meri lapissa julkisenakin tuotantona päivystys olisi kyetty takaamaan

seuraava kysymys edustaja laukkanen
arvoisa herra puhemies säännöllisin väliajoin julkisuuteen nousee seksuaalirikoksissa annettuja tuomioita jotka koettelevat kansalaisten oikeustajua tuomiot koetaan usein aivan liian lieviksi ja jopa uhrin kokemusta vähätteleviksi tällä viikolla julkisuudessa ollut turun hovioikeuden tuomio lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä nosti taas esille kysymyksen siitä onko asiaa koskeva lainsäädäntömme riittävää järkyttävää on että viime vuosina erityisesti lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset näyttäisivät olleen lisääntymässä lapsiin kohdistuvat rikokset asettavat lainsäädännölle omat haasteensa lapsen oikeusturvan varmistamiseksi lapsen heikompi asema ja ikään liittyvät erityispiirteet tulisi pystyä jo lain tasolla paremmin huomioimaan arvoisa puheenjohtaja kysynkin asianosaiselta ministeriltä tulisiko lapsen heikompi asema ja ikään liittyvät erityispiirteet huomioida paremmin seksuaalirikoksia koskevassa lainsäädännössä lasten oikeusturvan parantamiseksi

arvoisa puhemies valtiovallan tärkein tehtävä uskallan väittää on turvata jokaisen kansalaisen fyysinen koskemattomuus ja turvallisuus erityisesti lasten osalta tämä on äärimmäisen tärkeä tehtävä tietysti samalla myös äärimmäisen vaikea tehtävä koska nämä rikokset mitä tehdään äärimmäisen julmat rikokset tapahtuvat perhepiirissä lähipiirissä jolloin henkilö on haavoittuvassa asemassa monellakin tapaa näiden tekojen paljastuminenkin on hyvin ison muurin takana tarvitaan laaja alaisia toimenpiteitä juuri kuten tälläkin kyselytunnilla on tullut esiin lastensuojelun toimenpiteitä ennalta ehkäiseviä palveluja hyvin laaja alaisesti toimenpiteitä siinä vaiheessa ollaan jo hieman myöhässä jos tarvitaan rikosprosessuaalisia toimenpiteitä

jossa erityisesti lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia pohditaan ja alkuvuonna tulee johtopäätöksiä
täällä on vielä yksi varsinainen kysymys mutta kun on hetki aikaa tämän kysymyksen tärkeyden vuoksi myönnän yhden lisäkysymyksen pyydän edustajia jotka haluavat sen esittää nousemaan ylös

puhemies suomen rikoslaissahan sanotaan että raiskaus on törkeä jos sen kohteena on alle kahdeksantoista vuotias lapsi nyt monet meistä ovat järkyttyneet kuullessaan ja lukiessaan oikeuden päätöksestä jossa tällaista tekoa ei kuitenkaan ole katsottu oikeudessa raiskaukseksi kun ei ole pystytty näyttämään toteen varsinaista väkivaltaa eikä lapsen vastustelua olin itse yhdeksänkymmentä luvun puolessavälissä lakivaliokunnassa kun rikoslakia tältä osin uudistettiin ja itselleni jäi toinen käsitys kuin mitä nyt tässä kyseisessä oikeustapauksessa on siitä mitä tällä lakipykälällä tarkoitimme ja toki kaikki nämä toimet mitä ministeri luetteli että vähennettäisiin lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja erityisesti seksuaalista väkivaltaa noin yleisesti ovat hyvin tarpeellisia mutta kysyn katsooko ministeri että tätä kyseistä rikoslain kohtaa olisi syytä täsmentää niin että lapseen kohdistuva väkisinmakaaminen olisi ilman muuta raiskaus ja törkeä raiskaus
arvoisa puhemies tähän varsinaiseen tuomioistuimen ratkaisuun en perustuslainkaan takia sanallakaan koske se on tuomioistuinten riippumattomuuden piirissä ne katsovat rikoslain ja tämän salin säätämien lakien tulkintaa täysin riippumatta meidän puheistamme mitä tulee yleisesti rangaistustasoon ja rangaistuskäytäntöihin pidemmällä aikavälillä suomessa niin teen vasta huolellisen analyysin jälkeen johtopäätökset siitä ne katsotaan nyt rangaistusasteikkojen rangaistuksen kovuuden kokonaisuudessa samoin nämä tunnusmerkistökysymykset tarvitseeko tehdä joitain sanamuotojen tai parametrien muutoksia jotta varmasti rikosvastuu toteutuu tehokkaasti ja niin että lasten erityinen haavoittuva asema tulee huomioiduksi näissä prosesseissa

ensimmäiseen

käsittelyyn

esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö seitsemäntoista

päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunnan verojaosto oli tästä tervetulleesta esityksestä yksimielinen tässähän täydennetään verosopimuksia andorran liechtensteinin san marinon monacon ja sveitsin osalta ja vaikka lähes kaikki nuo mainitut maat ovat kääpiövaltioita noin kokonsa puolesta niitten merkitys veroparatiiseina varojen piilottelussa harmaassa taloudessa ja rahanpesussa on on huomattava siksi on erittäin merkittävää ja erittäin tervetullutta että euroopan tasolla uutta vauhtia saanut veronkierron vastainen taistelu saa tässä lisää työkaluja myös suomen osalta

aikaisempien verosopimusten nojalla suomen viranomaiset ovat joutuneet tekemään tutkintapyyntöjä näihin maihin ja se on ollut vaikeata on pitänyt voida siis yksilöidä epäilty rikos nyt tätä koskee samantyyppinen automaattinen tietojenvaihto finanssialalla kuin tässä juuri voimaan astuneessa

tässä aivan toisella kiitettävällä tavalla me tulemme pitämään huolen myöskin verotusmenettely ja veronkantolakien uudistuksen osalta siitä että kynnys rikosilmoitusten tekemiseen ei laske
arvoisa herra puhemies todellakin hallituksen linja tässä veronkiertoasiassa on ollut kirkas ja selvä näitä veroparatiiseja pitää nimenomaan jahdata ja saada ne loppumaan kuten valtiovarainministeri petteri orpo pari päivää sitten tuossa puhujakorokkeella todisti elikkä hallituksen linja on se että veroparatiisit lopetetaan niin kauan kuin se suomesta on kiinni niitä esityksiä aina kannatetaan ja saadaan nämä

tukittua tähän tarvitaan kahta asiaa toinen on se että me tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä elikkä euroopan unionin mittapuussa me tarvitsemme kumppaneita että nämä porsaanreiät saadaan tukituksi sitten se toinen asia mikä toimii tämän asian eduksi on tietenkin tutkiva lehdistö ja media sieltä tulee aina erilaisia paljastuksia joiden kautta sitten nämä erilaiset veroparatiisit lähtevät julkisuuden kautta purkautumaan tämä on aivan oikeaa kehitystä ja tämä hallituksen politiikka joka lähtee siitä että veroparatiisit hävitetään tukee myös sitä tekemällä kansainvälistä yhteistyötä esimerkiksi eun mittapuussa pystymme parhaiten käymään veroparatiisien kimppuun jokaisen on helppo ymmärtää että pieni suomenmaa viiden miljoonan kansakunta täällä pohjoisessa yksinään kovin vähän voisi tälle asialle mutta euroopan unionin jäsenenä ja yhteistä veropolitiikkaa euroopassa tekevänä varmaan pääsemme paljon parempiin lopputuloksiin uskon että kymmenen vuoden sisään tässä asiassa pääsemme paljon paljon eteenpäin tähän hetkeen verrattuna

valtiovarainministeri orpo teki kun hän tässä salissa jokin aika sitten totesi että muuten olen sitä mieltä että veroparatiisit on tuhottava herra puhemies yleiset ihmisoikeudet ja ihmisoikeusperiaatteet ovat jokaisessa sivistysvaltiossa ja oikeusvaltiossa erittäin keskeisiä kuitenkin joskus tuntuu siltä että näitä hyviä periaatteita muun muassa oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä pyritään käyttämään asianajajien toimesta siihen että rikolliset pääsisivät pälkähästä selvissäkin tapauksissa kerron kaksi esimerkkiä suomessa viime vaalikaudella hallitus esitti muutosta joka tähtäsi siihen että laittomasti hankittuja todisteita ei voitaisi käyttää tämä periaate tuli tietysti yleisestä länsimaisesta eurooppalaisesta oikeusajattelusta ja yleisistä ihmisoikeusperiaatteista koska katsottiin että jos laittomasti hankittuja todisteita voi käyttää se on vaaraksi oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille tässä hallituksen esityksessä pääsääntö oli se että laittomasti hankittuja todisteita ei voi käyttää joskin kuitenkin tietyissä tilanteissa olisi voinut käyttää tämä hallituksen silloinen esitys olisi merkinnyt esimerkiksi sitä että kun täällä mainitut liechten steinin varastetut tai tai kavalletut paperit olisivat joutuneet suomalaisen

herra puhemies siis pyrkiessään toteuttamaan ylimitoitettuja tulkintoja ihmisoikeusperiaatteista ja ja ennen kaikkea oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteista viime vaalikaudella hallitus esitti eduskunnalle esitystä joka lähti siitä että laittomasti hankittuja todisteita ei voi käyttää me kaikkihan olemme nähneet amerikkalaisia rikoselokuvia joissa murhamies pääsee vapaaksi sen perusteella että käy ilmi että esimerkiksi esitutkinnassa on rikottu joitakin menettelysäädöksiä no niissä elokuvissa tämä asia ratkeaa niin että clint eastwood tulee ja ottaa kiinni tämän konnan tai tapahtuu jotain muuta onnellista mutta elävässä elämässä hallitus siis esitti eduskunnalle pääsäännöksi että laittomasti hankittuja todisteita ei voi käyttää tämä olisi tarkoittanut että esimerkiksi näiltä pankkivirkailijoilta jotka ovat laittomasti vuotaneet välittäneet edelleen tällaisia salaisia tilitietoja ei näin laittomasti hankittuja todisteita olisi voinut käyttää ja

joissa puolustusasianajajat luonnollisesti vetosivat siihen että että nämä todisteet ovat mikä se termi nyt on käyttökiellossa mutta no en saa käsitettä nyt mieleeni mutta joka tapauksessa näitä ei voisi käyttää onneksi tai ei se ollut pelkästään onnea vaan vaan siinä tarvittiin aika paljon työtä taustalla eduskunta ja sen lakivaliokunta eivät hyväksyneet hallituksen esitystä sellaisenaan vaan käänsivät asian toisinpäin laittomasti hankittuja todisteita saa käyttää ellei se vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista se että laittomasti hankittuja todisteita saa käyttää ei tietystikään tarkoita sitä että esimerkiksi poliisi tai joku muu saa laittomasti hankkia todisteita jos poliisi syyllistyy rikoksiin virkavirheisiin niin siihen on sitten omat sanktionsa

eduskunnan ja oikeuslaitoksen välille vuosien prosessi jossa muutettiin oikeusjärjestelmäämme tältä osin sellaiseksi että törkeäkin verokonna voi selvitä ilman oikeudenkäyntiä jos hänelle tulee veronkorotus ja silloin hän myös selviää ilman sitä kielteistä julkisuutta joka tällaiseen oikeudenkäyntiin liittyisi

eräässä norjaa koskevassa tapauksessa linjannut toisin eli voidaan kuitenkin samasta teosta langettaa sekä veroseuraamus että rikosoikeudellinen seuraamus ja haluan herra puhemies kannustaa suomen hallitusta ottamaan tämän asian uuteen tarkasteluun koska se vanha systeemi oli mielestäni ihan hyvä

soveltaminen toteutuu käytännössä mikäli mikäli nähdään että siinä on jonkinlaisia porsaanreikiä ne pitää tukkia tämä liechtensteinin lgt pankin tietovarkaus oli itse asiassa historiallinen saksan tiedustelupalveluhan osti cd levyn näitä tietoja oli tietoja useitten euroopan maiden rikkaiden kansalaisten piilottamista varoista muun muassa tosiaan suomalaisten joista osa esiintyi jopa peitenimellä mikä kertoo toiminnan suunnitelmallisuudesta ja se oli yksi merkittävä käännekohta sanoisinko tässä eurooppalaisessa keskustelussa joka liittyy veronkiertoon ja omaisuuden pimitykseen siitä seurasi lukuisia tutkivia tutkivia juttuja ja rikosprosesseja ympäri eurooppaa ja muun muassa kreikassa tämä taisi johtaa siihen että että yksi valtiovarainministeri erotettiinkin sen takia että hän oli jostain käsittämättömästä syystä hukannut saksasta saamansa kreikkalaisten miljonäärien sveitsiin ja liechtensteiniin piilottamien varojen tietoja samaan aikaan kun kreikan valtiontalous oli vaikeuksissa mutta vielä vielä pari sanaa jotka tulen esittämään pönttöön

olen edustaja zyskowiczin kanssa samaa mieltä myös siitä että että tämä rajanveto veronkorotusten ja rikosprosessien välillä on äärimmäisen tärkeä sanoisinko yleisen oikeustajun sekä tällaisen rikollisen toiminnan yleisestävyyden kannalta siksi meillä verojaostossa juuri nyt käsittelyssä käsittelyssä oleva hallituksen esitys yhdeksänkymmentäseitsemän kautta kaksituhattaseitsemäntoista joka käsittelee siis veronkantoa ja veromenettelyitä on tässä suhteessa äärimmäisen tärkeä ja olemme käyttäneet siihen paljon aikaa kysymyshän on siitä että haluamme varmistua siitä kun verohallinto on muuttanut ansiokkaasti toimintatapojaan tämän kymmenen vuoden aikana ja nostanut melko selkeillä sisäisillä toimintaohjejärjestelyillään systemaattisesti rikosjuttuja että tämä toiminta ei vaarantuisi että se rikostutkinnan kynnys ei suinkaan nousisi me emme saa lainsäätäjinä antaa sellaista viestiä verohallinnolle että suhtautuisimme veronkiertoon tai edes aggressiiviseen verosuunnitteluun jotenkin aikaisempaa löperömmin

rikostutkintaan ja siinä kohtaa katsotaan että että jos edellytykset eivät täyty niin tyydytään siihen veronkorotukseen mutta vielä lisäksi on se määrätäänkö normaali norminmukainen veronkorotus joka hallituksen esityksessä olisi vain kaksi prosenttia vai joillakin edellytyksillä korotettu veronkorotus eli sekin asia on nyt tässä epäselvä kannustaako tämä aiottu lainsäädäntö nyt verohallintoa

herra puhemies voin tuossa vieressä vieressä istuvalle juristille todeta että tuo juridinen termi jota hän haki on siis hyödyntämiskielto jää pöytäkirjaan sekin sitten oikein edustaja zyskowicz hyvällä tavalla toi toi tätä asiaa ja tätä problematiikkaa esille ja itse haluan nostaa tähän myös nämä ylen mot ohjelman hallussa olevat panama paperit joita se ei ole halunnut luovuttaa keskusrikospoliisille julkisuudessa olleiden tietojen mukaan näissä on esimerkiksi satoja suomalaisnimiä ja he he ovat pitäneet arvokkaampana sitä että he saavat jatkossakin tämän icij verkoston kautta uutisia kuin sitä että pystyisi suomalainen poliisi puuttumaan harmaaseen talouteen ja ja veronkiertoon hivenen tässä tapauksessa kyllä tulee mieleen se että meitä poliitikkoja usein media arvostelee siitä että me emme riittävästi toimi ja tee veronkierron ja harmaan talouden ehkäisemiseksi ja estämiseksi ja kun nyt olisi selkeää materiaalia jolla voitaisiin puuttua tehokkaasti keskusrikospoliisin toimesta niin mitä tekee suomalainen media se ilmoittaa että emmepä annakaan sitä se on vedonnut siihen että

ei ole oikein kestävä peruste tälle tälle että tietoa ei haluta antaa poliisille joka asiaa voisi selvittää eli eli tässä yksi esimerkki missä meitä arvostellaan että emme tee riittävästi mutta kun tietoa olisi niillä jotka arvostelevat niin eivät he haluakaan että suomalainen poliisi tekee

puhemies totean vain ihan lyhyesti sen mitä tässä keskustelussa ei ole todettu tässähän laajennetaan automaattista tietojenvaihtoa eli siis jatkossa saadaan näistä viidestä valtiosta finanssilaitoksista tilisaldot osingot myyntivoitot ja lunastuksesta saadut tulot tai tilille hyvitetty tulo sen tietyn ajanjakson väliltä siis toisin sanoen siinä mielessä mitä me pankkisalaisuudesta olemme yleensä ajatelleet jatkossa sitä ei enää ole eli tuonne ulkomaille ei kauheasti enää tuloja pysty piilottelemaan kyllä ne tiedot sieltä automaattisesti suomeen tulevat

kyllä minussa sen verran vielä journalistia on on jäljellä että että pidän myöskin toimittajan lähdesuojaa äärimmäisen tärkeänä tärkeänä asiana sanotaan näin että että ja tehokkain tapa saada tämä veronkierto aggressiivinen verosuunnittelu ja varallisuuden piilottelu kuriin ovat juuri nämä kansainväliset tietojenvaihtosopimukset ja ja transparenssin lisääminen tämäkin kansainvälinen sopimus on yksi osa tätä tätä suurta kehityskulkua jossa tulee pääsäännöksi se aivan kuten edustaja vähämäki sanoi että pankkisalaisuus rikkoutuu ja pääsäännöksi tulee se että piiloteltu omaisuus tulee näkyviin eikä enää niin että se on poikkeustilanne rikos varkaus tai joku vuoto jonka kautta nämä tiedot tulevat esille siinä on vielä lisäksi se ongelma että siihen voi liittyä

tämäntyyppisten tietojen julkisuuteen tuojaa jolloin pääsisimme eteenpäin tässä edustaja heinosen esiin nostamassa dilemmassa eli niin sanottu whistleblower lainsäädäntö joka itse asiassa

itse haluan ehdottomasti kunnioittaa lähdesuojaa myös itse entisenä toimittajana ja ja se on se on tärkeää jopa sen takia että tällaisissa tapauksissa saattaisi olla vaikkapa henki uhattuna jos näiden tietojen antajien henkilöllisyys selviäisi mutta kyllä tämä syy on on itse asiassa naurettava sillä tästä materiaalista eivät nämä lukuisat toimittajat ole pystyneet sitä selvittämään ja verohallinto suomessa on todennut että että tämä ei ole kestävä syy olla antamatta näitä tietoja vähintäänkin verottajalle mutta myös keskusrikospoliisille joka niistä on ollut ollut kiinnostunut eli en missään tapauksessa itse kannata sitä että lähdesuojaa murennettaisiin mutta nyt on kyse siitä haluaako media

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kaksikymmentä nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies tässä joukkoliikennelain kahdennentoista pykälän muuttamisessahan käsitellään helsingin seudun kuntayhtymän määrittelyä ja hkln määrittelyä eli tänne tulee kaksi kuntaa lisää liikenteen järjestäjiksi eli eli kunnallisiksi viranomaisiksi tämä laki käsittelee sitä ketkä voivat kunnallista viranomaistoimintaa harjoittaa ja näin ollen järjestää joukkoliikennepalveluita tämä kysymyshän oli varsin ajankohtainen kun kun tätä liikennekaarta käsiteltiin tässä salissa joitain viikkoja sitten tämä on tietysti sikälikin aiheellinen että kun tämä liikennekaari etenee niin tämäntyyppiset kysymykset tulevat vastaan tuolla maakunnassa muuallakin ja erityisesti raideliikenteeseenhän tämä tämä liittyy kun vrn monopoli on päätetty purkaa ja nyt sitten sitten tulee uusia tapoja tuottaa näitä näitä joukkoliikennepalveluita tuolla maakunnissa eli vr ei tule tulevaisuudessa olemaan enää ainut toimija joka joka tuolla liikkuu en yhtään ihmettele ihmettele sitä tyytymättömyyttä mitä ihmisiltä tällä hetkellä tulee raideliikenteen palvelujen suhteen no tietysti junat junat ovat täynnä ja se on hyvä pääreitti kulkee hyvin mutta kun mennään pikkuisenkin sivuun sivuun pääreitiltä tai isompien kaupunkien välistä niin jo alkaa niitä niitä ongelmia tulla eivätpä esimerkiksi edustaja heinosen kotikulmilla ne junat meinaa pysähtyä läheskään kaikilla hämeen pysäkeillä eipä meinaa pysähtyä kuin osa junista seinäjoen ja tampereenkaan välissä parkanossa mitä reittiä itsekin tulee paljon käytettyä puhumattakaan sitten niistä junista jotka kulkevat poikittaisyhteyksiä pitkin ja esimerkiksi haapamäen rataa pitkin joka kulkee sieltä omienkin kotiseutujeni läpi

puhemies jatketaanpa täältä puhujakorokkeelta kaiken kaikkiaan tähän meidän joukkoliikenteeseemme täytyy parannuksia saada kyllä kun useampia vuosia kunnallispäättäjänä on on käynyt täällä sitä niin sanottua edunvalvontaa harjoittamassa ja aina näistä rautatieliikenneyhteyksistä joukkotieliikenneyhteyksistä eri ministereiden ja ministeriön virkamiesten kanssa kanssa puhumassa kuinka näitä liikenneyhteyksiä saataisiin tuolla maaseudulla säilytettyä niin ollaan aina tultu niitten kysymysten ääreen että vrn vrn toimintaa on on pikkuisen supistettu vuosi vuodelta kun tällä hetkellä tuota poikittaisliikennettä katsotaan siellä siellä haapamäen radan varressa niin siellä siellä kaksi junaparia liikkuu ja käytännössähän tilanne on se että sitä rataa ihmiset eivät siinä mittakaavassa pysty käyttämään kuin heidän pitäisi käyttää raideliikenteenhän pitää pystyä palvelemaan ensinnäkin pendelöintiä eli työmatkaliikennettä sen pitää pystyä vaihtoyhteyksiä palvelemaan sen pitää pystyä palvelemaan paremmin opiskelijoita että he pääsevät kotiseuduilleen ja ja käyttämään myös myös opiskeluihin niitä raideyhteyksiä koska varsinkin korkeakoulut ovat maakuntakeskuksissa mutta hyvin moni moni silti haluaa siellä kotiseudullakin käydä käydä useammin kuin vain jonkun kerran kerran vuodessa tai kuukaudessa eli tätä joukkoliikennepuolta meidän pitää pystyä pystyä kehittämään ja sen vuoksi uskon kyllä siihen että tällä raideliikenteen avaamisella pystymme saamaan uusia toimijoita nyt tullaan sitten siihen mihinkä tämäkin laki laki liittyy eli uusien järjestäjäoikeuksien antamiseen kyllä ainakin siellä meidän kotiseudullamme odotukset ovat korkealla etelä pohjanmaan liitto pohjanmaan liitto pirkanmaan liitto ja keski suomen liitto ovat yhdessä lähteneet selvittämään raidepilottia jonka jonka myötä kartoitetaan niin toimijoita kuin järjestämistapoja sinne ja jossa pyritään nimenomaan puuttumaan edellä mainittuihin ongelmiin raideliikenteen saavutettavuudessa mahdollisuuksiahan paljon on ja matkailu on tietysti yksi niistä keskeisistä mahdollisuuksista aivan kuten varmasti moni on hyviä uutisia lukenut niin niille seuduille tulee tulee pian uusia asukkaita kiinasta ja ja matkailijamäärät tulevat aivan varmasti lisääntymään pandojen tulon myötä myöskin näiden ratayhteyksien varrella joten joten sen vuoksi pitää myös tästä joukkoliikenteestä pystyä pystyä huolehtimaan paremmin ja tarjoamaan niitä niitä edellytyksiä että niin kansainväliset turistit kuin sitten suomalaiset turistimme pystyvät myös joukkoliikennettä käyttämään matkailuun ja käymään eri matkailukohteissa ilman omaa autoa herra puhemies tämä laki on yksi osa liikennekaarta ja se etenee selvitykset etenevät ja ja neuvottelut etenevät ja etenevät ja minulla on kyllä se usko että kyllä tästä hyvä kokonaisuus suomeen saadaan aikaan kun kun aika kuluu ja ja päästään asioissa eteenpäin

herra puhemies tässä salissa on useasti keskusteltu joukkoliikenteen kehittämisestä ja etenkin työmatkaliikenteen mahdollistamisesta eri joukkoliikennekulkuvälineitä hyödyntäen tämä hallituksen esitys tämä lakiesitys muutetaan joukkoliikennelakia siitä syystä että siuntion ja tuusulan kunnat ovat halunneet että ne voivat liittyä hsln eli helsingin seudun liikenne kuntayhtymän toimivaltaiseen alueeseen ja osaksi sitä on lähtöisin siuntion ja tuusulan kunnan toiveista omalta osaltani haluan kiittää ministeri berneriä ja myöskin hallitusta siitä nopeasta reagoinnista tähän asiaan siten tämä esityksen kautta ja tämän lain kautta siuntiolaiset ja tuusulalaiset voivat työmatkojaan suorittaa sitten useammalla joukkoliikennevälineellä kun tätä asiaa on käsitelty liikenne ja viestintävaliokunnassa niin mietintö on yksimielinen se on hyvä asia siinä asiantuntijakuulemisessa tuli hyvin selkeästi esille tämä lippu ja maksujärjestelmien rajapintojen avaaminen se tarkoittaa sitä että yhdellä lipulla voi suorittaa matkaketjun pisteestä a pisteen b kautta esimerkiksi pisteeseen c vaikka käyttää eri joukkoliikennemuotoa junaa tai bussia sen tulee olla kaiken a ja o että tähän järjestelmään meillä päästään mitä laki liikenteen palveluista edellyttää myöskin tämä edellyttää nimenomaan sitä että rajapinnat ovat avoimia ja erityisesti uudenlaisten matkaketjuja tarjoavien palveluiden syntyminen vaatii välttämättä rajapintojen avaamista ja niiden hyödyntämisen sallimista

herra puhemies edustaja savola pitkässä puheenvuorossaan tätä asiaa hyvin kävi läpi ja ja halusin oikeastaan tässä kun puhutaan nyt raideliikenteen sujuvuudesta kiittää myös ministeri berneriä ja ja ministeri orpoa siitä että tässä

talousarvion täydentävässä esityksessä viedään eteenpäin myös pääradan raidekapasiteetin parantamista se on hyvin oleellinen tässä kokonaisuudessa kun raideliikennettä avataan niin kuten kuin edustaja savola toi esille ihmiset eivät ole tyytyväisiä tällä hetkellä vrn tarjoamiin palveluihin tunnin juna

silloin me tarvitsemme näille reiteille lisää toimijoita ja tämä pääradan välityskyvyn parantaminen helpottaa koko suomea ja ja on siinä mielessä tärkeä tämä liikkumisen ja kuljettamisen ketjukokonaisuus jota ministeri berner on hyvällä tavalla eteenpäin vienyt on sitä tulevaisuutta mitä tarvitaan ihmisen pitää voida jatkossa ostaa esimerkiksi mobiilisovelluksella

lentokoneeseen asti ja ja niin poispäin silloin ollaan siinä siinä sujuvassa liikkumisessa ja vielä toivottavasti niin että me saamme myös sinne maaseudulle näitä palveluita samassa autossa pitää voida kulkea pakettien lapsien mummojen ja työssä käyvien silloin me olemme sellaisessa liikkumisessa ja kulkemisessa josta hyötyvät kaikki

arvoisa herra puhemies minäkin yhdyn näihin kiitoksiin mitä tästä esityksestä on sanottu on hyvä huomata se että kun suomi kaupungistuu ja erityisesti pääkaupunkiseutu laajenee kehyskuntiin niin hsln helsingin seudun liikenteen rooli tulee laajentumaan ja tämä on nyt hyvä suunta ja näyttää tietä sille miltä tulevaisuus tuntuu täällä edustaja heinonen pohti hyvin raideliikenteen tulevaisuutta mainitsi tunnin junan oikeastaan tunnin juna on jo vanhanaikainen meidän pitäisi alkaa puhua suomessa puolen tunnin junista olin hiljattain käymässä kiinassa missä ei enää rakenneta juuri mitään muuta kuin luotijunaverkkoa jolla pääsee jatkuvasti tasaisesti yli kolmensadan kilometrin nopeudella paikasta toiseen ajatella jos meidänkin raidevisiomme kahdenkymmenen vuoden päähän olisi sellainen että ouluun ja rovaniemelle menee muutamassa tunnissa ja tampere turku ja kouvola olisivat vain muutaman minuutin päässä silloin kaikki nämä työpaikkaliikenteeseen liittyvät asiat työmatka ajat ja muut tulisi kerralla hoidettua minä väitän että meillä on vähän liian pieni visio suomesta tällä hetkellä joten oikeastaan pääministeri sipilälle sanon että ei muuta kuin siivet leveälle ja ja ministeri bernerille uutta tuulta purjeisiin ja liikennevisio niin suureksi että kahdenkymmenen vuoden päästä suomessakin nämä luotijunat ovat todellisuutta
herra puhemies tämä hallituksen esitys ja liikennevaliokunnan mietintö ovat ovat hyvä kokonaisuus mikä osoittaa sen että joukkoliikenteeseen suomessa kuitenkin panostetaan se että tuusula ja siuntio pääsevät helsingin seudun kuntayhtymän toimivalta alueen sisälle on hyvä asia ja varmaan auttaa hyvin hyvin montaa työssä käyvää ihmistä ja myös vapaa aikaa viettäviä perheitä ja niin edelleen elikkä tämä on aivan oikea suunta että liikennettä kehitetään paikallisen tarpeen mukaan mutta samassa yhteydessä on nostettava esille myös koko maan liikennetarpeet päärataverkko pitää meillä saada kuntoon otan vaikka joka ei ole kuin muutaman kymmenen miljoonan euron remontti ja se on nopea itärata helsingistä joensuuhun niin että se joensuun puoleinen pää viimeinen imatran jälkeinen rataosa saadaan siihen kuntoon että siellä voi pendolinolla liikennöidä täyttä vauhtia sillä samalla vauhdilla millä ajetaan vaikka helsinki hämeenlinna väli tai helsinki tampere väli elikkä siinäkin hankkeessa on edetty jo pitkälle on korjattu rataa on laitettu kuntoon oiottu mutkia ja niin edelleen muutamasta tasoylikäytävästä on kiinni että päästään nopeaan liikenteeseen toinen asia kulunvalvontajärjestelmä on vielä vanhanaikainen siis se on aivan kummallinen juttu se on vähän sama asia kuin jos kuka tahansa edustajista rakentaisi itselleen hienon talon mutta katto jäisi tekemättä muuten erinomainen asia mutta jäi pikkusen vajaaksi samoin tämä joensuun rata kaikki on saatu valmiiksi liikenteelle on edellytykset mutta sitten parista pikku miljoonasta jää kiinni että sitä koko kapasiteettia ei voida käyttää lopuksi arvoisa puhemies toivon vielä että kun rataliikennettä suomessa kehitetään niin meidän pitäisi nyt tehdä isoja linjainvestointeja tarkoitan ratkaisevia muutoksia meidän systeemeihimme ja iso muutos on se että meidän pitää saada pohjoisen kautta ratayhteys pohjoiselle jäämerelle ehdottomasti sinne on päästävä koska se on yksi maailman tulevan kasvun suuria kehityskohtia se on varma ulottuvuudessa millä nimellä sitä aika monessa juhlapuheessa kutsutaan että pohjoisessa on valtavat malmivarat öljyvarat kaasuvarat ja monta muuta siellä on valtavaa kasvua odotettavissa lähivuosikymmeninä

edustaja laukkanen visioi tuonne kahdenkymmenen vuoden päähän raideliikennettä joo luotijunat ja ja keskuskaupunkien väliset nopeat yhteydet siinä on on paljon mahdollisuuksia mutta siinä on myös niitä riskejä joita koetin tuossa omassa omassa puheenvuorossani kuvailla nimenomaan siitä syystä että me emme voi unohtaa näitä maaseutupaikkakuntien raideyhteyksiä emme niitä välipysähdyksiä mitkä jo pääradan varrella ovat puhumattakaan niistä muista yhteyksistä jotka sitten tuolta pääradoilta lähtevät eri suuntiin ja kyllä se oma huoli erityisesti näistä suomen poikittaisliikenneyhteyksistä tässähän joitain vuosia sitten oli eu vetoinen hanke johon osallistuivat maakuntaliitot niin niin suomesta ruotsista kuin norjasta tästä keskipohjolan alueelta niin sanottu keskipohjolan vihreä kuljetuskäytävä oli tämän hankkeen teema siihen käytettiin miljoonia euroja rahaa ja sen keskeinen teema oli nimenomaan norjan trondheimista kulkevat kuljetukset aina tuonne venäjän rajalle saakka ja tässä nämä suomen poikittaiset rautatieliikenneyhteydet kyllä tulivat aivan keskeisinä esiin ja nimenomaan tämä haapamäen rata joka joka on olennainen osa sitä siellä pitkän tähtäimen vision tulee olla radan sähköistäminen koska sähköistäminen mahdollistaa sitten myös niin nämä nopeammat junat kuin kuin uudemman kaluston toimimaan näille raideliikenneyhteyksille sitä ennen kuitenkin pitää avoimesti katsoa niitä uusia vaihtoehtoja jos vr ei ole halukas halukas toimimaan niin silloin pitää näitä toimintoja kehittää niiden kanssa jotka ovat ja olen siitä hyvin tyytyväinen että että muun muassa maakuntaliitot siltä alueelta ovat yksituumaisesti viemässä asiaa eteenpäin

arvoisa herra puhemies omassa puheenvuorossani äsken totesin niin tämä hallituksen esitys parantaa nimenomaan tuusulan ja siuntion kuntien asukkaiden joukkoliikennettä mutta koska tässä keskustelussa on jo laajennettu koko suomea koskevaan joukkoliikenteeseen ja ja sinällään erittäin tärkeään asiaan että koko suomesta puhutaan kuten se yleensä pitää ottaa huomioon niin tuo pääradan välityskyky on todellakin se iso kysymys eli se miten siihen saadaan parannusta tosiasiassa kun itsekin tuolta maakunnasta lappeenrannasta junalla kuljen tänne helsinkiin yleensä se pullonkaula on nimenomaan joko joko tuossa tikkurilan pasilan tai sitten tässä aivan helsingin päärautatieaseman alueella siinä yleensä se matka hidastuu ja toivon että tätä asiaa halutaan parantaa niin kuin nyt on myöskin lisätalousarvion kautta ja myöskin tässä budjetin täydennysesityksessä tehty halutaan parantaa nimenomaan näitä kohtia ne ovat tärkeitä silloin se pääradan välityskyky paranee kaiken kaikkiaan tuo raideliikenteen tulevaisuus tietysti keskusteluttaa keskusteluttaa hyvin paljon ja siihen tulee panostaa meidän tulee panostaa myöskin siihen rautateiden peruskorjaukseen nimenomaan tuolla koko suomessa edustaja hoskonen nosti muun muassa tuon karjalan radan kunnon ja kehittämisen itse haluan tuoda sieltä esille että nyt parhaillaan suunnitellaan esimerkiksi karjalan radan osuudella luumäki imatra niin sanottua kaksoisraidetta ja se näyttää jäävän vain osittaiseksi kaksoisraiteeksi tulee niitä ohituspaikkoja toivon että kun tuo suunnittelu viedään ripeästi eteenpäin päästään myöskin toteutukseen siellä todellakin odotetaan että se toteutus pääsee käyntiin nyt näyttää että erääseenkin siltaan rakennetaan vaan penkat eikä raiteita toivon että sekin saadaan kuntoon
arvoisa puhemies tosiaan josta edustaja savola mainitsi jaan kyllä ihan tämän syvän huolen myös sitten kun tämä siuntionkin pysäkki pari vuotta sitten päätettiin lähiliikenteeltä lopettaa se tuotti sen että tämmöinen kasvava alue lähes kokonaan hyytyi asuntojen hinnat laskivat ja ja siellä oleva yhteisö lakkasi investoimasta siihen omaan alueeseensa koska heiltä yhdellä ainoalla pienellä teolla vietiin elinvoima minusta tällaista ei pitäisi päästä tapahtumaan no sitten yksi näkökulma vielä seuraava todella merkittävä kasvava poikittaisliikenne niin sanottu kehä iv tulee olemaan hyvin merkittävä kasvualue ja pitäisi huomioida tämä hangosta kotkaan menevä reitti ja sitten nähdä että siellä on kehä viitonen kehä kuutonen ja pitää huoli että tämä poikittainen liikenne myös

edustaja hoskoselle kiitokset erittäin hyvästä puheenvuorosta mutta lisäisin siihen myös poikittaisliikenteen merkityksen pohjois karjalassa joensuusta itään tämä junaliikenne on tärkeä jos halutaan pitää koko suomi asuttuna siis koko liikenneinfran kehittäminen on toki toki tärkeää mutta jos ajatellaan kestävän kehityksen näkökulmasta niin junaliikenteen kehittämisestä tulee vieläkin merkittävämpi asia ja jos edustaja laukkasen visio saadaan toteutumaan siis tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtajana minä oikeasti uskon siihen visioon niin voidaan ympäristöä enemmän rasittavasta lentoliikenteestä siirtyä yhä useammin käyttämään ympäristön kannalta terveellisempiä junayhteyksiä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

arvoisa puhemies ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslain viidettätoista pykälää pykälän toiseen momenttiin esitetään lisättäväksi tarkentava määritelmä siitä että pykälässä tarkoitetut kohtuulliset mukautukset tarkoittavat niin fyysisiä apuvälineitä kuin järjestelyitä joilla tuetaan kognitiivista suoriutumista ja toimintakykyä esimerkiksi työssä

kognitiiviseen ergonomiaan kohdistuva mukautustarve olisi jätetty velvollisuuden ulkopuolelle käytännössä kuitenkin tällä hetkellä mukauttaminen ymmärretään usein vain liikuntavaikeuksien sekä näkö tai kuulovammaa kompensoivien apuvälineiden hankintana ja kognitiivisen ergonomian mukautuksia ei usein tehdä lain hengen edellyttämällä tavalla selkeyttämällä lain säännöstä näiltä osin voitaisiin laista saada informatiivisempi ja lisätä kognitiiviseen ergonomiaan kohdistuvien mukautusten

mukautusten laajemmalla käytöllä voitaisiin edistää kognitiivisista rajoitteista kärsivien toimintamahdollisuuksia yhteiskunnassa ja lisätä heidän osallistumistaan työelämään suomessa on tällä hetkellä esimerkiksi noin seitsemäntuhatta viiva kahdeksantuhatta työikäistä muistisairasta henkilöä muistisairauksien diagnostiikka on kehittynyt paljon ja sairaudet huomataan hyvin varhaisessa vaiheessa myös hoidon ja kuntoutuksen kehittyminen ovat hidastuttaneet sairauksien etenemistä ja siten muistisairaiden varsinaiset oireet tulevat esille entistä myöhemmin kaikesta tästä huolimatta monet muistisairaat joutuvat heti diagnoosin saatuaan eläkkeelle eikä työssä jatkamista edes pohdita varteenotettavana vaihtoehtona kognitiivisen mukauttamisen avulla olisi mahdollista pidentää työssä olemista jopa useilla vuosilla mikä voisi myös tuottaa positiivisia kansantaloudellisia vaikutuksia kognitiivisten mukautusten käyttäminen hyödyttäisi toki muitakin ryhmiä esimerkiksi kehitysvammaisia ja helpottaisi heidän työllistymistään tässä lakiesityksessä esitetään yhdenvertaisuuslain viidennentoista pykälän toisen momentin alkuun lisättäväksi tarkennusta siitä että pykälässä tarkoitettu velvollisuus koskee mukautuksia niin fyysistä toimintakykyä kuin kognitiivista toimintakykyä rajoittaviin vammoihin

tarpeiden lisäksi ensimmäisessä momentissa tarkoitetun toimijan koko taloudellinen asema toiminnan luonne ja laajuus sekä mukautusten arvioidut kustannukset ja mukautuksia varten saatavissa oleva tuki eli ensimmäisessä momentissa puhutaan työnantajasta aloitteen yhteensä kaksikymmentäkaksi kansanedustajaa kuudesta eri puolueesta ja kaikki allekirjoittajat

puhemies täällä toinen allekirjoittaja ilmoittautuu ja on iloinen että tähänkin aiheeseen on kuitenkin muutama keskustelija ilmoittautunut jo tässä vaiheessa työikäiset muistisairaat jotka ovat suurin joukko jota tämä lakialoite toteutuessaan sitten työelämässä osaltaan auttaisi seitsemäntuhannen jäsenen muodossa sellainen porukka meillä työelämässä johon ei olla oikeastaan näihin päiviin saakka osattu muuten reagoida kuin lähes melko suoralla irtisanomisella muistisairaat ovat monelle pelottava asia kun tiedetään että yleensä muistisairaus on parantumaton ja etenevä sairaus varsinkin työikäiset muistisairaat kärsivät palvelujen vähäisyydestä heille vertaistukea on vain ehkä isoimmilla paikkakunnilla on on hyvin tärkeätä lisätä ylipäätänsä tietoisuutta muistisairaitten työntekijöitten ja ihmisten olemassaolosta todellakin muistisairaus voi koskettaa vaikka kolmekymmentäviisi vuotiasta ihmistä kun työelämä päättyy päättyy myös yhteys työterveyshuoltoon ja tämä on yksi iso asia myös tässä työikäisten muistisairaitten kohdalla koska harvoin tapahtuu niin että julkisesta terveyskeskuksesta osattaisiin nykyisellään ottaa sitten koppia tämmöisestä muistisairaasta ihmisestä tämä on on yksi semmoinen kohta mistä meidän olisi myös hyvä keskustella miten me pystyisimme rakentamaan paremman sillan työterveyshuollon ja terveyskeskuksen asiakkuuden välille sitten kun se työelämä päättyy

mutta yhtä kaikki olen todella iloinen että olemme nyt tässä pisteessä ja keskustelemassa tästä lakialoitteesta katsotaan mitenkä mukava keskustelu tästä syntyy
arvoisa puhemies lisäys yhdenvertaisuuslain viidennentoista pykälän toiseen momenttiin on tarpeen tietysti erityisesti työelämän näkökulmasta jos meillä olisi käytössä parhaat mahdolliset kohtuulliset mukautukset eli erilaiset fyysiset apuvälineet ja järjestelyt saisimme yhä useamman osalliseksi työelämään mittakaavaa kuvaa hyvin se että meillä on siis seitsemäntuhatta viiva kahdeksantuhatta työikäistä muistisairasta mutta pitää muistaa suomalaisista jopa noin kahdella miljoonalla on joku pitkäaikaissairaus ja uskon että tästä muutoksesta saattaisi olla hyötyä jopa muille kuin vain näille muistisairaille jos saamme mahdollisimman monen muistisairaan ja muunkin tästä ongelmasta kärsivän mukaan työelämään on hyöty iso sekä heille itselleen että meille kaikille ja koko yhteiskunnalle fyysiset apuvälineet auttaisivat heistä monia niitä jotka ovat jo työelämässä mutta etenkin myös niitä jotka niiden turvin voisivat osallistua usko on vahva siihen että työttömistä isolla osalla on muistihäiriöitä jotka tekevät työn hakemisesta vaikeampaa kun vielä muistetaan että hallituksen työttömyyden hoidossa on paljon erilaisia sanktioita ja karensseja on suorastaan epäinhimillistä etenkin näitä muistisairaita kohtaan että he oman sairautensa ja puutteellisten välineiden takia joutuvat jäämään ulkopuolisiksi eivätkä pysty osallistumaan esimerkiksi vaadittuihin aktiivitoimiin ja työn hakemiseen siinä mittakaavassa kuin se olisi mahdollista tätä lakialoitetta on helppo tukea

arvoisa puhemies ihmisten työkyky on elintärkeä paitsi ihmisen itsensä kannalta myös yhteiskunnan kannalta sillä työkyvyttömyys tulee kiistatta kalliiksi rahallinen menetys suomessa on yli neljä miljardia euroa vuosittain työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuosittain lähes yhdeksäntoistatuhatta ihmistä ja tällä hetkellä saa lähes sataseitsemänkymmentätuhatta ihmistä kaikkein huolestuttavinta on että työkyvyttömyyseläkettä saavien alle kaksikymmentäviisi vuotiaiden määrä on viime vuosina lisääntynyt huomattavasti jopa pilkku yhdeksällä miljoonalla suomalaisella on sairaus tai vamma heistä kuusisataatuhatta arvioi että tämä haittaa heidän työllistymistään tai työssä jatkamistaan osatyökykyisten työssä jatkamisen isoimmat haasteet eivät kuitenkaan liity vain osatyökykyisyyteen vaan myös ennakkoluuloihin ja kielteisiin asenteisiin lisäksi osatyökykyisten työssä jatkamisen ratkaisut ja mahdollisuudet tunnetaan huonosti erittäin tärkeää työkyvyn ja työyhteisön kannalta on hyvä johtaminen ja työntekijöiden positiivinen tunne ja motivaatio työssä keskiössä on aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö työnantajan työntekijöiden ja työterveyshuollon välillä mitä tämä tämän mukauttamisen osalta tukee tehokkain ja kestävin keino valtiontalouden korjaamiseksi on työllisyysasteen merkittävä nousu valtiontaloudessa yhden prosenttiyksikön työllisyysasteen nousu merkitsee noin kahdeksansadan miljoonan euron tasapainotusta kannatan sen vuoksi tätä lakialoitetta että se lisää ihmisten mahdollisuutta jatkaa työelämässä ja vahvistaa valtiontaloutta

arvoisa herra puhemies olen yksi tämän aloitteen allekirjoittajista ja kiitän edustaja mäkisalo ropposta siitä että hän sinnikkäästi näitä pieniä parannuksia jaksaa ajaa täällä ja kerätä meitä muitakin siihen innostumaan tämä pieni yhdenvertaisuuslakiin liittyvä muutos ja täydennys on kyllä tervetullut ja toivon todella että tämä menestyisi ja näkisi myös sitten päivänvalon jos nyt sitten jostain ihmeen syystä valiokunta ei ymmärtäisi tämän arvoa niin jatkakaamme sitten työtä että saataisiin vaikka tulevaan hallitusohjelmaan ensi

arvoisa puhemies hyvässä yhteiskunnassa jokainen kansalainen voi olla osallinen ja kokea oman elämänsä ja elämäntehtävänsä merkitykselliseksi työ on osa tätä merkityksellistä elämää ja siksi tämä lakialoite on on tärkeä on yksilön ja yhteiskunnan kannalta huono asia jos ihminen joutuu jäämään

liian aikaisin pois työstä sen takia ettei mukauttamistoimenpiteitä mukauttamistoimenpiteitä ole ymmärretty tai haluttu tehdä arvoisa puhemies asennevamma on kaikkein hankalin vamma meillä on yhteiskunnassa vielä paljon tarvetta muuttaa asenteita vammaisuutta ja vammaisia kohtaan vammaisten syrjiminen näkyy esimerkiksi siinä ettei esteettömyyden esteettömyyden ja palveluiden saavutettavuuden eteen vieläkään tehdä tarpeeksi lisäksi eri vammaisryhmiin suhtaudutaan yhteiskunnassa hyvin eri tavoin jos asenteet olisivat kunnossa tätä lakialoitetta ei olisi tarvinnut tehdä koska silloin yhdenvertaisuuslain nykyinen muotoilu riittäisi turvaamaan kaikkien oikeudet työolosuhteiden mukauttamiseen mutta näin ei ole ja siksi toivon tämän lakialoitteen etenevän suotuisasti suotuisasti myös niillä ihmisillä joilla on kognitiivisia toimintavajauksia täytyy olla yhtäläiset oikeudet mukautuksiin ja jatkaa jatkaa työelämässä niin kauan kuin mahdollista

arvoisa puhemies asia on kyllä hyvin pitkälti näin kuin tämän lakialoitteen ensimmäinen allekirjoittaja mäkisalo ropponen toteaa että asennevamma on vaikein vamma ainakin se tulee hyvin kalliiksi tämä vamma tässä yhteiskunnassa itse taas koen että senkin takia tämä lakialoitekeskustelu on jo itsessään

että tuohon asennevammaan paras lääke on tieto kun me sitä kautta pystymme ennakkoluuloja ja pelkoja muun muassa muistisairauksia ja muita kognitiivista alentumaa aiheuttavia sairauksia kohtaan vähentämään me teemme mahdolliseksi sen että että heillä tämän vamman omaavilla on parempi mahdollisuus jatkaa työelämässä tosiaan kun emme tiedä esimerkiksi juuri muistisairauksista riittävästi niin silloin teemme päätöksiä luulojen ja pelkojen perusteella

myös työnantaja tarvitsee tietoa ja tukea samalla tavoin jotta hän pystyy tekemään sitten niitä oikeita ratkaisuja siellä työpaikalla jotta esimerkiksi muistisairaan on siellä mahdollista pitempään jatkaa yhtä kaikki näissä asioissa minä toivon että tämänkin kohdalla ymmärretään myös se että esimerkiksi tämä muistisairaus koskettaa monia muitakin kuin pelkästään työnantajaa tai esimiestä ja työntekijää se koskettaa usein koko työyhteisöä ja sitten myös muistisairaan lähimmäisiä ja perhettä toivon että tässä yhä vähemmän käytettäisiin tietosuoja asioita aseena taikka esteenä tai syynä sille ettei näistä asioista puhuta vaan avoimuus on on hyvä lääke tuon tiedon lisäksi

puhemies työikäisten muistisairaiden tilanne on suomessa edelleen heikko kuten edustaja heikkinenkin aiemmassa puheenvuorossaan totesi terveydenhuoltojärjestelmä ei heitä edelleenkään aina edes tunnista sillä meillä on sellainen asenne tai väärä tieto siitä että muistisairaudet olisivat vain ikäihmisten sairauksia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan
tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen kahdeksannesta asiasta

arvoisa puhemies hyvät kansanedustajakollegat tekemässäni nyt käsittelyssä olevassa lakialoitteessa esitän muutettavaksi työtapaturma ja ammattitautilain sadattakahdettakymmenettäensimmäistä pykälää sekä vakuutusoikeudesta annettua lakia kyseessä on niin kutsuttua vakuutuslääkärijärjestelmää koskeva lakialoite ja niiden käyttämien asiantuntijalääkäreiden mahdollisuus kiistää hoitavan lääkärin diagnoosi potilasta näkemättä haastaa laajasti kansalaisten oikeustajua saamani valtavan palautteen perusteella asiaan olisi saatava muutos sillä kuten tuomarinohjeissakin lukee mikä ei ole oikeus ja kohtuus se ei saata olla lakikaan täällä eduskunnassa on tällä vuosituhannella tehty vakuutuslääkärien toiminnasta yli kuusikymmentä valtiopäivätointa koko puoluekentän laajuudelta hallitus oppositioasetelmaa katsomatta järjestelmään on vuosien saatossa tehty muutoksia ja tarkistuksia jotka ovat parantaneet päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja keventäneet prosessia keskeisin valuvika on silti pysynyt muuttumattomana vakuutuslääkärien suhteeton valta kiistää hoitavien lääkärien löydökset arvoisa puhemies lakialoitteeni ensimmäinen esitys koskee vakuutuslääkärien asettamista niin kutsutun totuusvelvoitteen piiriin käytännössä tämä tarkoittaa sitä että vakuutusyhtiöiden korvauspäätöksiin osallistuneiden asiantuntijalääkäreiden tulisi allekirjoittaa laatimansa lausunnot ja asiakirjat merkinnällä merkinnällä minkä kunniani ja omantuntoni kautta vakuutan näin ei tällä hetkellä ole vaikka terveydenhuollon annetun lain perusteella jokainen muu lääkäri joutuu näin toimimaan tällä muutoksella edistetään kansalaisten luottamusta oikeusjärjestelmään sekä korotetaan vakuutuslääkäreiden kynnystä venyttää tulkintojaan vakuutettujen työkyvystä toinen esitys koskee vakuutusyhtiöiden käänteistä todistustaakkaa käänteisessä todistustaakassa on kyse siitä että korvaus ja eläkepäätökset tehtäisiin lähtökohtaisesti vakuutetun hoitavan lääkärin lausunnon pohjalta vakuutusyhtiö voi vapautua korvauksen maksamisesta vain kykenee todistamaan hoitavan lääkärin diagnoosin ja työkyvyn arvion olennaisilta osin virheelliseksi aloitteeni arvioitu vaikutus valtiontalouteen on selvästi positiivinen vakuutuslaitosten potilaille kuuluvien etuuksien maksaminen vähentää valtion kuntien ja sairaanhoitopii rien rasitteita terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa lisäksi se mahdollistaa oikea aikaisen hoidon ja mikä tärkeintä kuntoutuksen aloittamisen työ ja toimintakyvyn säilyttämiseksi sekä vähentää potilaiden muiden yhteiskunnallisten etuuksien tarvetta kuntoutuksen viivästyminen korvauskiistojen vuoksi moninkertainen kansantalouden menetys esitän että lakialoitteeni pohjalta ryhdytään lainmuutoksen valmisteluun joka puuttuu tähän erittäin epäoikeudenmukaiseksi koettuun nykyjärjestelmään

arvoisa puhemies

heikomman osapuolen näkökulmasta esimerkiksi toimiessani vaikka uimakisoissa käännöstarkastajana tulkinta lähtee siitä että jos olen epävarma asiasta niin se on uimarin etu vastaavalla tavalla tulee myöskin vakuutuslääkäripuolella toimia eli jos on yhtään epävarmuutta niin heikomman osapuolen eduksi on tulkinnat tehtävä lisäksi prosessiin liittyy myöskin alkulähteissä korjauspaikkoja jotka tulikin mainittua millä tavalla kuntoutusprosessit lähtevät käyntiin ja myös se että tehdään ne riittävät tutkimukset jo alkulähteillä koska usein niihin joudutaan sitten palaamaan lisäksi joudutaan tilanteeseen että valitusasteisiin ja muutoksenhakuun joudutaan ne vievät kokonaisuudessaan aivan liian pitkän ajan ne ovat ihmisen elämässä hyvin pitkiä aikoja ja voi sanoa että jokainen päivä on odottavalle liikaa ensinnäkin kun lähdetään valittamaan ja hakemaan muutosta muutoksenhakulautakunnasta saattaa mennä vuosi ja silloin kun lähdetään vielä sieltä eteenpäin vakuutusoikeuteen puhutaankin vuosien ajasta ja siltä osin kokonaisuudessaan tätäkin osuutta on tarkasteltava palatakseni vielä totuusvelvoitekysymykseen josta on oma lakialoitteeni joka on vastaavansisältöinen kuin edustaja ronkaisella mutta siltä osin erilainen että se koskettaa kuutta eri eri lakia vakuutusyhtiöissä ja ja eläkelaitoksissa tehdään ihmisten elämään keskeisesti vaikuttavia päätöksiä ja lääkärin arviolla on asiassa keskeinen merkitys toisin kuin lääketieteen koulutuksen saaneet asiantuntijat yleensä vakuutusyhtiöiden ja eläkelaitosten palveluksessa olevat lääkärit on vapautettu velvollisuudesta allekirjoittaa kirjalliset lausunnot ja muut

sosiaali ja terveysvaliokunnassa kaksituhattaneljä ja todettu että vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäri esittää eläke ja muiden asioiden ratkaisemiseen liittyvät arvionsa nimenomaan lääkärin ominaisuudessa ja vastaa antamistaan arvioista ammatinharjoittamisvastuunsa perusteella niin tässä kohdin myös valiokunta nosti esille sen että asiantuntijalääkäreiden toiminta on tärkeä osa sitä menettelyä johon luottamus eläkejärjestelmän toimeenpanoon perustuu mutta vuonna kaksituhattaneljä valiokunta ei kuitenkaan kokenut että tähän tulee tehdä muutosta

lausunnoilla ja todistuksilla on keskeinen merkitys ennen kaikkea niiden ihmisten kannalta joita ne koskettavat vakuutusyhtiöiden ja eläkelaitosten lääkäreille asetettu erivapaus lääketieteellisiä kannanottoja ja lausuntoja koskien on omiaan myöskin lisäämään epäluuloja koko järjestelmää kohtaan samalla käytäntö vähentää vakuutuspäätösten uskottavuutta ja on on omiaan lisäämään vakuutetun kokemaa epäoikeudenmukaisuuden tunnetta

luetellut tässä kuusi eri lainsäädäntöä otan tähän loppuun myöskin sen kysymyksen millä tavalla päätöksiä tällä hetkellä tehdään näkemättä itse ihmistä niitä tehdään papereiden perusteella ei nyt liukuhihnalla mutta hyvin voi sanoa paperitiikerinomaisesti on sinänsä kummallista että papereiden pohjalta tehdään ihmisen koko loppuelämää koskettavaa päätöksentekoa näkemättä itse ihmistä keskustelematta ihmisen kanssa tämäkin on kysymys joka on nostettava esille mielestäni ehdottoman tärkeätä on että jos lääkäri tekee päätöksen ihmisen koko tulevasta loppuelämästä niin kuin voi sanoa niin hänen on syytä myös nähdä kyseenomainen henkilö

arvoisa puhemies

on monissa ongelmatilanteissa vaikea saada tällaisissa tilanteissa vallitsevaan epäselvyyteen on saatava loppu kyse on monesti ihmisen elämän ja toimeentulon kannalta valtavan suurista asioista jos korvausta ei saa vaikeutuu elämä tuntuvasti varsinkin kun hylkääviin päätöksiin ei saa edes kunnollisia perusteluja perusteluja edustaja ronkaisen lakialoite on hyvä esimerkki esimerkki siitä kuinka ihmisten oikeudellista asemaa voitaisiin parantaa lisäämällä vakuutuslääkäreiden velvoitteita osallistua asian valmisteluun

perusteltu arvio tapauksesta sekä velvoittamalla vakuutusyhtiöt antamaan näyttöä syistä miksi päätös on hylkäävä syy yhteyden arviointi tapaturmien ja ammattitautien ja tapaturmien tai sairauksien välillä on usein vaikeaa tästä syystä on perusteltua että arviointi tehdään huolella ja vakuutuslääkärillä on enemmän enemmän vastuuta prosessissa suhteessa pieneen ihmiseen olisi myös reilu muutos jos vakuutusyhtiöiden tulisi osoittaa selvästi virheellisiksi vakuutusoikeudessa korvausta puoltavat diagnoosit jotta korvauspäätös voisi olla kielteinen tässä asiassa on suuria puutteita siksi tätä lakialoitetta on helppo kannattaa arvoisa puhemies vakuutuslääkäreihin liittyviä käytäntöjä tulisi muutenkin tarkastella uudelleen laaja alaisesti yksi käytännön ongelma kansaneläkelaitoksen käyttämien asiantuntijalääkäreiden pätevyyksien julkaisemiseen julkaisemiseen liittyvät käytännöt kela antaa tiedoksi kyllä lääkärien nimet mutta sen henkilöstöhallinnon rekisteristä rekisteristä ei löydy tietoja asiantuntijalääkärien pätevyyksistä ainakaan kovinkaan helposti kelan työkykyyn liittyvät päätökset ovat ihmiselle usein isoja asioita ja olisikin hyvä jos päätöksenteko ja päättäjien pätevyyden esille tuominen olisi nykyistä avoimempaa jo kaksituhattaviisitoista tein kirjallisen kysymyksen yleisöpalautteen yleisöpalautteen pohjalta tästä asiasta ja ilmeisesti tämä vastaus on samanlainen vielä tänä päivänä että tehdään tehdään tutkimuksia asian suhteen ja yritetään käytäntöjä parantaa näin ollen kelan käyttämien lääkärien pätevyystietojen pitäisi olla helposti saatavilla toistan toivottavasti hallitus alkaa toimiin vakuutuslääkäritoiminnan kehittämiseksi paljon avoimempaan ja reilumpaan suuntaan kiitos

arvoisa puhemies

ja näiden ihmisten kokemuksia ei voi vähätellä mutta ratkaisuehdotus siitä että vastuu päätöksistä siirretään hoitaville lääkäreille on erittäin hankala nyt kannattaa muistaa se että hoitavilla lääkäreillä ja vakuutuslääkäreillä on täysin erilainen vastuu ja täysin erilainen osaaminen on helppo ymmärtää että näitä yksilökohtaisia hylkäysratkaisuja on vaikea hahmottaa ja on vaikea hahmottaa myöskin näitä pätevyyksiin liittyviä eroja mutta ongelma on se että työkyvyttömyys ei ole lääketieteellinen diagnoosi vaan se on aina juridinen käsite todellinen ongelma on se että meillä on lainsäädäntö jossa on peräti yksitoista erilaista työkyvyttömyyden määritelmää

meillä on muun muassa sairausvakuutuslaki meillä on tyel meillä on valtion ja kunnan käytännöt meillä on merimies eläkelaki kelan työkyvyttömyyseläkejärjestelmä tapaturmaeläke elinkorko ja kaikissa näissä on erilainen työkyvyttömyysmääritelmä

päinvastoin sen jälkeen lähdetään tutkimaan mitä voitaisiin tehdä jotta hänet saadaan kuntoutettua johonkin muuhun työhön meillä on siis työkyvyttömyyskäsite hyvin erilainen julkisella ja yksityisellä puolella kuvaavaa on myös se että yksityisen puolen hakemuksista yli kolmasosa hylätään julkisen puolen hakemuksista vain runsas viidesosa tämä kuvaa näiden käsitteiden erilaisuutta kun puhumme työkyvyn arvioinnista siinä on monenlaisia osaamisalueita kliinikko tuntee yleensä potilaan sairauden siihen annetun hoidon sairauden aiheuttaman toimintakyvyn aleneman ja osaa kuvata sairauden ennustetta siitä miten se etenee työterveyslääkäri sen sijaan tuntee tai hänen ainakin pitäisi tuntea työntekijän työn terveysvaatimukset työn järjestelemisen mahdollisuudet sekä myös sosiaaliturvan eri tukimuodot osittaiseen työntekoon vakuutuslääkäri sen sijaan tuntee sosiaalivakuutuslainsäädännön aiemman ratkaisulinjan muutoksenhakuelinten noudattaman käytännön ja myös kuntoutuksen sekä nämä lainsäädännön yksitoista erilaista työkyvyttömyystulkintaa vakuutuslääkärin tehtävä on epäkiitollinen jokainen joka työkyvyttömyyseläkettä hakee varmasti tuntee aidosti olevansa sen tarpeessa vakuutuslääkäri joutuu kuitenkin suhteuttamaan yksittäistapauksen kokonaisuuteen ja yrittää etsiä lääkärinlausunnoista sellaisia tosiasioita joiden pohjalta voi tehdä juuri tätä henkilöä koskevan ja hänen työuraansa koskevan päätelmän hän joutuu arvioimaan sairauden vaikutuksen hakijan toimintakykyyn ja työn vaatimuksiin mutta myös toisaalta siihen ammattiliittoon ja järjestelmään johon tämä työntekijä kuuluu vakuutuslääkärit tietenkään eivät toimi ihan miten sattuu vaan heitäkin valvovat viranomaiset finanssivalvonta sekä tietysti muutoksenhakuelimet eikä pienimpänä myöskään julkisuus julkisuus lienee aika tehokas keino saada asiaa eteenpäin muutoksia myös haetaan noin kuusikymmentä prosenttia hylkäävän päätöksen saaneista valittaa muutoksenhakulautakuntaan ja siellä noin viisitoista prosenttia näistä hakemuksista muuttuu noin viisikymmentä prosenttia muutoksenhakulautakunnasta hylkäyspäätöksen saaneista valittaa uudelleen vakuutusoikeuteen jossa vielä muuttuu noin kaksikymmentä prosenttia hakemuksista eli vakuutuslääkäritkin myöntävät auliisti sen etteivät aina pysty tekemään oikeata loppupäätelmää ja siitä syystä vakuutuslääkärit eri vakuutusyhtiöistä tekevätkin nykyään ristiinarviointia omista tulkinnoistaan jotta päästäisiin sellaiseen tilanteeseen jossa ne lopulliset tulkinnat olisivat mahdollisimman oikeita

suomessa lähes neljä miljardia euroa vuodessa on meidän kaikkien yhteinen etu saada mahdollisimman moni työkyvyttömyyttä kokeva takaisin työkyvykkääksi tai saada jonkinlainen pysyvämpi ratkaisu heidän tilanteeseensa työkyvyttömyyseläkettä hakee vuosittain vähän alle kolmekymmentätuhatta ihmistä ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vajaat yhdeksäntoistatuhatta ja kaikkiaan suomessa työkyvyttömyyseläkettä on saanut reilut sataviisikymmentätuhatta ihmistä meidän kannattaa juuri näistä hintasyistä ja inhimillisen kärsimyksen kärsimyksen kokemisen takia panostaa edes osittaisen työkyvyn ylläpitoon ja paljon on tehtykin kaikki osapuolet niin työterveyslääkärit kuin vakuutuslääkärit ovat yhtä mieltä siitä että meillä on tapahtunut viime vuosina isoja muutoksia kun me puhumme esimerkiksi työpaikkojen työkykyjohtamisesta varhaisen tuen malleista parantuneesta esimiestyöstä osittaisten etuuksien yleistymisestä ja kun me puhumme tehostuneesta työterveyshuollosta erilaisesta yhteistyöstä ja työterveyshuollon asemasta erikoissairaanhoidon ja työpaikan välissä ja lisäksi vielä työeläkekuntoutuksesta joka käynnistyy nykyään aiempaa varhemmin ja jonka tuloksellisuus on säilynyt hyvin kuvaavaa onkin se että viime vuosina työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä alentunut vähentynyt kun taas erilaista kuntoutusta saavien lukumäärä on kasvanut ja tämä kuntoutus on yksi erinomainen keino ylläpitää edes osittaista työkykyä

keskeisin ongelma mielestäni ei siis ole vakuutuslääkäreiden kyky tai kyvyttömyys tulkita sairauden ydintä vaan sekalainen lainsäädäntömme työkyvyttömyyden tulkinnassa jos meillä on yksitoista erilaista tulkintaa työkyvyttömyydestä aika kohtuutonta pistää tätä tulkintaurakkaa tavallisen terveyskeskuslääkärin harteille kun ongelmaa lähdetään ratkaisemaan siksi oikea tie ei ole siirtää vastuuta sellaisille joilla ei ole koulutuksensa tai työkokemuksensa kautta lainsäädännön tuntemusta työkyvyttömyysmääritelmien osalta vaan meidän pitää tässä salissa tehdä töitä sen eteen että saamme sääntöjä ja tulkintoja yhdenmukaistettua täällä on tullut hyviä ehdotuksia asian eteenpäinviemiseksi oikeastaan päättäisin arkkiatri risto pelkosen sanoihin tämän puheenvuoroni hän on sanonut näin lääkärin tulee olla parantajana potilaan puolella ihmisenä hyvin lähellä mutta asiantuntijana riittävän etäällä

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat

diagnoosi tai toteama työkyvyttömyys esimerkiksi meidän kaikkien hyvin tuntema kela lähettää ihmisille hylkääviä sairauspäivärahapäätöksiä vaikka henkilön toimittamassa lääkärintodistuksessa ja papereissa lukisi että hän on sairas ja että hänen työkykynsä ei sillä hetkellä riitä edes osa aikatyöhön terveydentilan vuoksi kielteisiä päätöksiään kela perustelee omien asiantuntijoidensa tekemällä arviolla potilaspapereiden pohjalta suomessa lääkäreiden koulutus ja osaaminen on laadukasta miksi kela ja vakuutusyhtiöt eivät kuitenkaan luota hoitaviin lääkäreihin ihmisten inhimillinen kohtelu suomessa vahvistuisi jos kelan ja vakuutusyhtiöiden olisi myönnettävä etuus tai korvaus hoitavan lääkärin lausunnon perusteella mikäli eivät kykene osoittamaan diagnoosin olevan väärä arvoisa puhemies arvoisa puhemies ihmisiä joutuu jatkuvasti kohtuuttomiin tilanteisiin kun oman hoitavan lääkärin mukaan henkilö on sairas ja hänet määrätään sairauslomalle ja vakuutuslääkärin mukaan hän on työkykyinen eikä sairauspäivärahaa makseta hänen pitäisi mennä töihin tai hakeutua te toimistoon työttömäksi työnhakijaksi töihin ei voi sairaana mennä eikä palkkaa tällöin makseta te toimisto puolestaan ei maksa työttömyyskorvausta henkilölle joka on sairaana tai jolla on voimassa oleva työsuhde eikä näin ollen ole työmarkkinoiden käytettävissä kelan vakuutuslääkäreiden päätösten vuoksi ihmisiä ajautuu täysin rahattomaan tilaan jopa lapsiperheellisiä ja yksinhuoltajia on täysin vailla rahaa tällainen on todella vastuutonta ja kylmää toimintaa pahimmat yhteydenotot joita minulle on tullut ovat tulleet henkilöiltä jotka ovat olleet kokonaisen vuoden saamatta mistään rahaa varmasti kelassa papereista nähdään myös se että henkilöllä on alaikäisiä lapsia elätettävänään elätettävänään silti siellä ei tikkua laiteta ristiin että ihmisen selviämistä katsottaisiin ja huolehdittaisiin toimeentulosta vaikka nykyään kelan vastuulla on toimeentulotuen myöntäminen

asioiden hoitumiseen sujuvasti ja ihmisten arjen helpottumiseen kuitenkaan mitään näiden eteen ei ole vielä konkreettisesti tapahtunut toivon loppua ihmisiä pompottelevalle toimintakulttuurille ja asiakasta vähättelevälle viranomaisten asenteelle toimeentulon lakkaaminen sairauden työttömyyden opiskelujen ynnä muiden aikana on vakava ongelma ja siihen on puututtava yhteiskuntamme perustuu siihen että perustoimeentulo taataan jokaiselle eikä ketään voi tiputtaa rahattomaksi vaille tukia ja ilman yhteiskunnan turvaverkkoja näin kuitenkin tälläkin hetkellä tapahtuu kannatan näitä molempia lakialoitteita arvoisa

puhemies ensinnäkin kiitän molempia lakialoitteen tekijöitä tässä on siis kaksi erillistä lakialoitetta käsittelyssä kiitän myös edustaja järvistä erittäin analyyttisesta puheenvuorosta tässä omassa puheenvuorossani käsittelen vain osaa tässäkin keskustelussa jo olleista asioista ja ongelmista liittyen vakuutuslääkäritoimintaan

kautta tulleitten kielteisten päätösten aiheuttama hätä ja epätoivo on varmaan yksi suurin yhteydenottolaji meihin kansanedustajiin ja kyllä siinä kansanedustaja kokee ainakin itse koen usein suurta voimattomuutta kun ei pysty auttamaan eteenpäin kuten täällä on jo aikaisemmin tullut esille niin yksi suurimpia ongelmia osaltaan on se että ei ole alun perin ehkä tehty riittäviä tutkimuksia jolloinka sitten tämä pompottelun kierre ja käsittelyn pitkittymisen kierre sitä myöten sitten valitusten käsittelyajat ovat aivan kohtuuttoman pitkiä ja ongelma on varmasti pitkälti siitä johtuva että päätökset tehdään näkemättä itse ihmistä nyt arvoisa puhemies arvelen että puheenvuoroni ei kestä alle puoli minuuttia niin että kipaisenpa sinne pönttöön

arvoisa puhemies jäin siihen että isolta osalta sitä epäoikeudenmukaisuuden kokemusta aiheuttaa se että päätös tehdään papereitten perusteella näkemättä itse ihmistä edustaja järvinen totesi että noin kuusikymmentä prosenttia kielteisen päätöksen saaneista valittaa muutoksenhakulautakuntaan ja noista päätöksistä viisitoista prosenttia muuttuu

on noin vajaa kolmekymmentätuhatta per vuosi mietinpä tässä että kun paljon puhutaan eri yhteyksissä myös siitä mitkä ovat sellaisia lääkärinkin palveluja joita tapahtuu yleensä vaikka kerran elämässä niin näitä ovat vaikka lonkkaleikkaus tai sydänleikkaus ja niitäkään eivät kaikki onneksi kohtaa koskaan mutta samoin on tämä vakuutuslääkärin kanssa asioiminen niin että miksipä me emme voisi ajatella että juuri tätä asiaa pystyisimme muuttamaan että kohtaaminen vakuutuslääkärin kanssa voisi olla kasvokkain tuo kohtaaminen koskettaa noitten ihmisten kohdalla kenties loppuelämää ja kyllä minä kokisin että silloin ei ole pakko olla kyse lähipalvelusta vaan mahdollisimman oikean diagnoosin omasta tilanteesta omasta työkyvystään ei ole väliä onko matkaa viisi viisikymmentä vai viisisataa kilometriä kunhan ihminen kokee että hänet on asianmukaisesti kuultu ja tämä voisi olla semmoinen asia joka olisi myös taloudellisten laskelmien perusteella järkevä asia meidän pystyä hoitamaan tässä ulottuvuudessa koska se ei ole aivan pieni juttu minusta oli hyvin ansiokasta edustaja järvisen ulottuvuus siitä mitkä tekijät vaikuttavat myös ihmisten työkykyisyyteen juuri näin tunne ihmisellä että ei hallitse asioita työelämässä tai työelämässä on pahoja ristiriitoja koetaan epäoikeudenmukaista johtamista työkykyyn vaikuttavat myös perheasiat monet muutkin asiat ja nämä kaikki kantautuvat meillä koko ajan mukana siinä omassa työelämässä ja olemisessa ja ja sen sen takia on todella tärkeää että tällainen asia pystyttäisiin kasvokkain hoitamaan lääkärin kanssa koska nämä asiat eivät myöskään välity lääkäripapereista vaikka kuinka ammattitaitoinen ihminen on kasvokkain työterveydessä tai kuka sen ensimmäisen päätöksen siitä työkyvyttömyydestä tekeekin niin ne eivät välttämättä siihen diagnoosiin välity ja ja minusta jo arvo sinänsä on se että ihminen kokee että hänet on ei pelkästään kuultu vaan hänet on nähty kaikkine huolineen kaikkine vaivoineen ja hän on pystynyt esittämään lisäkysymyksiä lääkärille ja ennen kaikkea tämä vakuutuslääkäri joka tekee tämän valtavan tärkeän loppuelämää määrittävän päätöksen pystyy tekemään myös

sekä edustaja ronkaiselle että edustaja lauslahdelle tästä erittäin tärkeästä lakialoitteesta ja tämän koko kokonaisuuden keskusteluun nostamisesta tulin tähän oikeastaan sen takia että olen olen myös aloitteen allekirjoittaja ja siitä syystä että yhdeksänkymmentä luvun lopulla täällä eduskunnassa edustaja toimi kankaanniemen avustajana ja siihen aikaan edustaja kankaanniemi pyysi kansalaisilta kirjeitä siitä miten he kokevat että heitä on kelan toimesta kohdeltu näissä erilaisissa sairauksiin liittyvissä ratkaisuissa tuo kirjeiden tulva täytti koko meidän huoneemme täällä virastoavustajat sanoivat että näitä tulee ihan laatikkokaupalla näitä näitä kirjeitä mainitsen nyt yhden vain näistä se oli sellainen kirje jossa henkilö kertoi työkyvyttömyydestään jonka oli todennut seitsemän erikoislääkäriä seitsemän erikoislääkäriä sitten kuitenkin kelan päätös oli että hän on ja hänet passitettiin töihin no tämä henkilö sitten pääsi yhteen työpaikkaan kaupungin ja kunnan kokeilurahalla mutta hänen oltuaan siellä yhden tunnin hänet palautettiin takaisin kotiin taksikyydillä ja kirjallisella saatteella vaarallinen itselleen ja

tämä oli vain jäävuoren huippu siitä todellisuudesta jossa me elämme ja johon toivon että tämä keskustelun kärki nyt kiinnittyisi ja se on se että nämä kelan virtuaalilääkärit jotka näkemättä henkilöä antavat näitä lausuntojaan johtavat niin valtaisaan kuiluun kansalaisten oikeudentajun ja todellisuuden välillä että toivon hartaasti että tämä ja nämä aloitteet oikeasti johtaisivat valiokunnissa syntyisi keskustelua syntyisi ehkä se tilanne jossa sitten hallitus ottaisi tämän asian omaksensa ja tästä valmisteltaisiin sellainen laki joka tulisi sitten tänne eduskuntaan ja saataisiin tähän muutos niin että nämä kelan virtuaalilääkärit voisivat aidosti kohdata niin kuin täällä on todettu kasvokkain nämä henkilöt joista he näitä päätöksiä tekevät minusta se olisi aivan minimi ja sitten tulisi tämä vastuu siitä että he joutuvat todella lääkärinvalan vannottuaan vastuullisesti tekemään näitä päätöksiä tähän toivon tätä muutosta arvoisa puhemies

tilanne jossa vakuutettu menettää hänelle kuuluvat etuudet vakuutuslääkärin arvion vuoksi on aina raskas vakuutusyhtiöiden päätöksistä on mahdollista valittaa muutoksenhakulautakunnan ja vakuutusoikeuden kautta

lisäksi esimerkiksi kolarissa tapahtuneen vammautumisen korvauskiistat voidaan käsitellä käräjäoikeudessa ja siitä eteenpäin hovi ja korkeimmassa oikeudessa valitusprosessi saattaa kuitenkin kestää jopa yli kymmenen vuotta ja merkitsee vakuutetulle taloudellisen epävarmuuden aikaa oikeustaistelu oman terveyden ja toimeentulon puolesta sairauden tai vammautumisen kohdatessa on ihmiselle äärimmäisen kuormittavaa vakuutettu joutuu myös epätasa arvoiseen asemaan sillä vakuutuslaitoksella on usein enemmän resursseja asiantuntemusta sekä lääketieteen että vakuutusoikeuden saralla lisäksi vakuutustoiminnassa on taloudellinen eturistiriita vakuutuslaitokselle työskentelevän asiantuntijalääkärin tehdessä arvioita jotka voivat vaikuttaa vakuutuslaitoksen maksamiin etuisuuksiin

vakuutusyhtiöt epäävät etuisuuksia erityisesti tapaturmaisten aivovammojen kohdalla selvistä kliinisistä oireista huolimatta aivovammat ovat lääketieteellisillä kuvantamismenetelmillä vaikeasti diagnosoitavia vakuutukset rasittavat oikeusjärjestelmää ja viivästyttävät oikean korvauksen ja avun saamista aivovammatapauksiin erikoistunut lakimies vesa laukkanen on asianajotoimessaan viidentoista vuoden aikana vienyt satakolmekymmentäkahdeksan aivovamma asiaa lopulliseen päätökseen laukkasen mukaan aivovamma asiat ovat joko sovinnolla tai oikeudessa menestyneet yhdeksänkymmentäseitsemän prosenttisesti tämä kertoo siitä että hoitavien lääkärien ammattitaito on erittäin hyvä mutta järjestelmässä on vikaa jos korvauksia pitää vaatia oikeusteitse arvoisa puhemies se mikä minut alun perin herätti tämän järjestelmän epäoikeudenmukaisuuteen oli saara auvisen tapaus viime vuoden kesällä luin lehdestä nuoresta ratsastusyrittäjästä joka sai keskivaikean aivovamman pudottuaan hevosen selästä jopa kymmenen eri neurologin tutkimusten perusteella auvisen vamman haitta asteeksi todettiin yksitoista mikä tarkoittaa vaikeaa toiminnan vajavuutta vakuutusyhtiö lähitapiola pitää kuitenkin auvista työkykyisenä ja vammautumisen haitta astetta alle kahtena on käsittämätöntä miten vakuutuslääkäri voi lausunnollaan kävellä jopa yliopistollisen keskussairaalan neurologian ylilääkärin ylitse otettuani otettuani asiaan julkisesti kantaa sain ihmisiltä valtavan palauteryöpyn satoja sähköposteja puheluita ja jopa kirjeitä joihin ihmiset olivat liittäneet hoitavien lääkärien lausuntoja ja saamiaan hylkääviä korvauspäätöksiä kaikki samassa tilanteessa taistelemassa vakuutusyhtiön kanssa heille kuuluvista korvauksista selvitysten mukaan tämä asia koskettaa suoraan tai välillisesti laajaa joukkoa kansalaisista kansalaisista jopa puolta miljoonaa suomalaista on äärimmäisen tärkeää että saamme nykyjärjestelmän vihdoinkin muutettua oikeudenmukaiseksi

herra puhemies edustaja jari ronkaisen ja monen muun allekirjoittama lakialoite työtapaturma ja ammattitautilain pykälän ja vakuutusoikeudesta annetun lain muuttamisesta on äärimmäisen ajankohtainen ja hyvä vaikka en ole tätä aloitetta allekirjoittanut niin rohkenen kuitenkin sitä puolustaa ja totean että oman työkokemukseni aikana vuosikymmenten aikana ennen näitä päiviä olen muutamaan tällaiseen tapaukseen törmännyt en ihan lähipiirissä mutta työhön liittyvissä asioissa monen monen tapauksen myötä ja todellakin edustaja ronkaiselle suuri kunnia siitä asian esille nostamisesta näitä tapauksia on monta ja ikävä kyllä niin kuin sanottu ihan kaikissa tapauksissa mitkä on selvitetty loppuun asti ei ole tulos ollut hyvä mutta kuitenkin suurimmassa osassa on sitten oikeutta saatu jos ei muuten niin vakuutusylioikeuden kautta koska siinä siinä tapauksessa tällaiselle henkilölle joka on joutunut tähän murheelliseen todistelukierteeseen oikeudessa siitä onko hänen vammansa vakava vai onko peräti lievä se on äärimmäisen epäoikeudenmukainen tilanne sehän voi pahimmassa tapauksessa syöstä koko perheen talouden konkurssin partaalle näitä tapauksia ikävä kyllä on liian paljon ehdottomasti liian paljon niitä ei saisi olla yhtään ihminen voi vammautua esimerkiksi työmatkalla seurasin yhtä tapausta läheltä jossa työmatkalla sattuneen onnettomuuden myötä ihminen joutui käytännössä työkyvyttömäksi ja nyt viimeksi saamani tiedon mukaan hän on saanut sitten eläkepäätöksen että hän ei pysty töihin hänen kohdaltaan tämä taistelu on päättynyt voitollisesti mutta se vain kesti vuosia ja vuosia ennen kuin asia saatiin kuntoon mutta miten tästä eteenpäin kun edustaja ronkaisen tekemä aloite monen muun edustajan allekirjoittamana on saanut vahvan tuen niin toivon että sosiaali ja terveysvaliokunta tähän asiaan puuttuu ja lausuu asiasta vahvan mielipiteensä ja vie lakialoitetta eteenpäin en ihan varma ole en ole ole laskenut kuinka monta allekirjoittajaa tällä lakialoitteella on mutta näin äkkiä vilkaisten ilmeisesti lienee alle sata kuitenkin joka tapauksessa kuitenkin tämä on selvitettävä jos ei muuten niin vaikka on tehtävä tästä oma oma aloitteinen työ tai annettava tästä ainakin seuraavalle hallitukselle evästyksiä seuraavaa hallitusohjelmaa varten koska eihän ihmisten kohtaloilla voi näin loputtomiin pelleillä eikä ihmistä joka on vammautunut vakavasti ja kärsii siitä vammastaan eikä pääse töihin lisää pidä rangaista sillä että hänen oikeudellinen asemansa esimerkiksi eläkkeen suhteen tai korvausten suhteen jää auki se on minusta todella julma tilanne ja se mitä pitäisi kehittää on ehdottomasti se että vakuutusyhtiöiden lääkäreiden ja sitten sitten eläkevakuutusyhtiöiden lääkärien ja työterveyslääkärien ja kaikkien tähän asiaan liittyvien lääkärien työrutiineihin pitää saada joku järki elikkä joku linja millä tämä päätös tehdään ettei niin kuin esimerkiksi edustaja ronkaisen mainitsemassa tapauksessa yliopistollisen sairaalan ylilääkärin lausuntoa kumota vakuutusyhtiölääkärin toimesta näiden kahden lääkärin välillä on se olennainen ero että vakuutusyhtiölääkäri tuskin koskaan on potilastaan nähnyt sen sijaan yliopistolääkäri on potilastaan tutkinut varmaan vuosikausia ja ottanut kaikki mahdolliset kuvantamiskuvat mitä nykyisellä tekniikalla pystyy eli kyllä siinä ihan selvä epäkohta on ja yhteiskunnassamme näitä valitettavasti vielä on mutta toivon että tämä lakialoite menestyy ja saisi jonain päivänä nähdä senkin senkin päivän että tämä polttavan kipeä asia saataisiin pois pois päiväjärjestyksestä näille ihmisille oikeudet palautettua jotka ovat ne tapaturmaisesti menettäneet työkyvyn menettäminen on aivan valtava järkytys ihmiselle niin henkisesti kuin fyysisesti ja sitten kun joutuu vielä tällaiseen tuomioistuinkierteeseen omassa asiassaan niin se on julmaa arvoisa puhemies lopuksi toivon vielä tässä asiassa kun ihmisiä vammautuu erilaisissa työtapaturmissa tai vapaa ajan tapaturmissa yksi asia mikä on jäänyt ehkä liian vähälle huomiolle on se että kun kuntoutetaan ihmisiä niin tähän alkuvaiheen kuntoutukseen sen tapaturman jälkeen pitää yhteiskunnan panostaa enemmän koska se vammasta paraneminen edellyttää ensimmäisten kuukausien aikana hyvää kuntoutusta ja hyvää hoitoa itselläni on siitä erään työtapaturman tiimoilta kokemuksia ja kun sain oikein hyvän hoidon siihen ja kuntoutuksen niin liikuntakyky palasi ja pääsin taas takaisin töihin ilman sitä apua ja yhteiskunnan silloista välittämistä kotikuntani lääkäreitä kiitän edelleen siitä että asia otettiin vakavasti ja sain kuntoutuksen ja sen jälkeen palasin töihin tätä samaa menettelyä ja onnea toivon muillekin ja toivon että tämä lakialoite menestyy

arvoisa puhemies täällä on käytetty erinomaisia puheenvuoroja kiitoksia niistä mietin näitä tarinoita olen itsekin saanut lukuisia kymmeniä ja jokaisen niiden takana on inhimillisesti aika kestämättömiäkin tilanteita eräs henkilö lähetti tässä tällä viikolla viestiä ja totesi että että ne ovat vain niin kuin jäävuoren huippu

jotka ovat meitä lähestyneet on ollut mahdollisuus ja jaksamista meitä lähestyä mutta epäilys on siitä että todellakaan kaikki eivät edes jaksa meitä lähestyä saati edes jaksa lähteä ajamaan sitä omaa asiaansa muutoksenhakulautakuntiin tai sieltä sitten vakuutusoikeuteen tältä osin on tietenkin tunnistettava miten laajaa joukkoa

tämä koskettaa tämän vakuutuslääkäritapauksen ratkaiseminen ei ole kovinkaan yksinkertaista

vuonna kaksituhattaneljätoista tehtiin ministeri risikon toimesta selvitys vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämiseksi ja tähän oli työryhmä osaan näistä asioista on tehty korjauksia ja moni kohta vielä uupuu mutta melkeinpä ehdottaisin sitä että tähän on syytä tehdä sellainen

joka lähtee heti sieltä alkukartoituksesta kun ihminen on joutunut onnettomuuteen tai muuhun vastaavaan tilanteeseen siitä mitä siinä kohdin pitää tehdä toisin ja sieltä lähdetään purkamaan prosessinäkökulmasta ihmisen näkökulmasta sitä mitkä kohdat siinä prosessissa vaativat

aika moni kokee että ei ole riittävää riittävää tietoa siitä millä tavalla arvioita tehdään tässä risikon selvityksessä oli todettu että pitäisi perustaa työryhmä joka lähtisi valmistelemaan vakuutuslääketieteen yliopistollisen koulutusjakson perustamista ja ja myöskin professuuria on esitetty ja nämä toimet on vielä tekemättä toisaalta voi pohtia sitä että nämä toimet ovat aika hidasvaikutteisia niillä ei ratkaista mitenkään kovin nopeasti pidemmällä tähtäimellä varmastikin tuovat pientä pientä ratkaisua mutta eivät kylläkään ratkaise koko ongelmaa selvää on että koko prosessi täytyy käydä läpi ja se tulee käydä avoimin mielin läpi ei niin että vaikka vakuutusyhtiöt lähtevät sanomaan että tässä ei tarvitse tehdä mitään jokaisen pitää tässä ottaa vastuunsa ja ennen kaikkea myöskin vakuutusyhtiöiden tulee ottaa asia vakavasti tässä on kysymys luottamuksesta kansalaisten luottamuksesta järjestelmää kohtaan minkä vuoksi myöskin vakuutusyhtiöiden tulee pohtia millä tavalla tämä luottamus lunastetaan ja mitä toimia sen

arvoisa puhemies olen täysin vakuuttunut ja varma siitä että yksikään meistä tässä salissa ei halua vähätellä niitä tuntemuksia joita niillä henkilöillä on jotka kokevat itsensä työkyvyttömiksi jotka kuitenkin saavat hylkäävän päätöksen ne tarinat ovat surullista luettavaa siinä on mukana paljon inhimillistä kärsimystä taloudellisia ongelmia ja ja epätoivoa tulevaisuudesta ei puolta sanaakaan sitä vastaan mutta mikä tässä keskustelussa sen sijaan vähän sotkeutuu on se että työkyvyttömyys ei ole lääketieteellinen diagnoosi vaan se on juridinen käsite ja me emme voi tätä vastuuta langettaa kaikille suomessa toimiville lääkäreille edes yhteisvastuullisesti vaan se vaatii ihan omaa juridiikan tuntemustaan niin kuin sanoin ihmistä kohdellaan eri tavoin ja ja häntä koskevat erilaiset työkyvyttömyysmääritelmät riippuen siitä onko hän sokea onko hän merimies onko hän töissä valtiolla vai onko hän töissä yksityisellä työnantajalla erityisen ongelmallisena itse pidän tätä julkisen ja yksityisen puolen eroa äsken otin esimerkikseni bussikuskin joka saa epilepsiakohtauksen ja kerroin että jos hän on töissä yksityisellä puolella hän ei suinkaan pääse työkyvyttömyyseläkkeelle vaan hänen kohdallaan pohditaan niitä muita mahdollisia keinoja mitä hän voisi elämässään jatkossa tehdä jos tämä bussikuski onkin täyttänyt jo kuusikymmentä vuotta silloin hänet tulkitaan ikään kuin samoin perustein kuin valtion työntekijänäkin ollut ja silloin hän pääsee työkyvyttömyyseläkkeelle mutta nämä juridiset käytännöt ovat niin monimutkaisia ja yksityiskohtaisia että ne ovat haasteellisia jopa vakuutuslääkäreille puhumattakaan sitten

joka on sitä työkyvyttömyyseläkehakemusta tekemässä

jotka työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät oli esimerkiksi viime vuonna

sairauksista tuki ja liikuntaelinten sairaudet ovat pääasiallinen syy heitä on noin kolmannes mutta lähestulkoon yhtä suuri osuus on mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöillä ja sekin korostaa sitä että meillä on paljon tekemistä erilaisissa ennalta ehkäisevissä toimissa jotta me saisimme ihmiset viihtymään ja jaksamaan omissa työtehtävissään vielä nykyistä paremmin ongelmaa työkyvyttömyyden ja työkyvyttömyyseläkkeen ja työnteon rajapinnassa häiritsee myöskin se että yhä harvemmat työt nykyään edellyttävät täsmällisiä terveysvaatimuksia meillä on esimerkiksi paljon erilaisia puhelinpalveluita joihin riittää että pystyy puhumaan puhumaan puhelimeen työhön soveltuvuutta arvioidaan monilla eri perusteilla ja sekään ei helpota että joissakin tapauksissa työ on työttömyyteen verrattuna terveellisempi vaihtoehto asiat eivät ole mustavalkoisia eivätkä mitenkään helppoja ja siitä huolimatta näiden työkyvyttömyyseläkettä hakeneiden ja hylsyn saaneiden ihmisten kohtalo on todellinen ja kaikki sen haluamme ottaa ottaa vakavasti yksi vaihtoehto monelle saattaa olla osatyökyvyttömyyseläke joka onkin yleistynyt etenkin ikääntyvillä työntekijöillä ja kun suomalaiset vielä tästä ikääntyvät saattaa yleistyä enemmänkin se on monelle hyvä keino vähentää työstä aiheutuvaa kuormittuneisuutta ja jos vielä kotiolotkin ovat hankalat niin yhdessä keventynyt työ sen kotielämän rinnalla saattaa olla juuri riittävä tekijä siihen että työssä työssä jaksaakin paremmin nuorilla sitä käytetään myös erilaisten kroonisten sairauksien yhteydessä kuten ms taudin tai diabeteksen yhteydessä yleensä se edellyttää työkyvyn alenemista kahdella viidesosalla mutta ongelmana ole vakuutuslääkäreiden sinänsä väärät päätökset vaan se että he joutuvat arvioimaan työkyvyttömyyttä juridisista lähtökohdista eivätkä sen asiakkaan diagnoosista lähtien ja se tekee tästä tilanteesta ongelmallista kuten kerroin niin noin kuusikymmentä prosenttia hylkäyksen saaneista valittaa muutoksenhakulautakuntaan noin viisitoista prosenttia päätöksistä muuttuu siellä

muutoksenhakulautakunnasta hylsyn saaneista noin puolet hakee hakee uutta ratkaisua vakuutusoikeudesta ja siellä muuttuu vielä noin kaksikymmentä prosenttia näistä päätöksistä hyvä ja hieno asia on se että eri vakuutusyhtiöt ovat lähteneet itse tekemään arviointia omista toimistaan yhdessä ja arvioivat tapauksia ristikkäin mikä ehdottomasti lisää koko koko järjestelmän luotettavuutta muutoksenhakujärjestelmällä on iso rooli paitsi hakemusten uudelleenkäsittelijänä ja varmistamassa hakijan oikeusturvaa myös siinä että muutoksenhakujärjestelmä yhdenmukaistaa käytäntöä näiden eläkevakuuttajien kesken se myös linjaa ratkaisukäytäntöä lääketieteen hoidon työelämän ja lainsäädännön muuttuessa se on viime kädessä kuitenkin lainsäätäjän tahdon soveltaja olen vahvasti sitä mieltä että vaikka en voi tätä lakialoitetta kannattaa olen iloinen siitä että se tulee eduskuntaan nyt meillä jokaisella on peiliin katsomisen paikka siinä miten me voisimme selkeyttää nykyistä järjestelmää jossa on yksitoista erilaista määritelmää työkyvyttömyydelle

saa selkoa kansanedustajakaan puhumattakaan sitten asiakkaasta joka kaipaa päätöstä tilanteessa jossa vielä omat vaivat ovat haittana meillä on monia vaikeita kysymyksiä tähän liittyen järjestelmän rakenteeseen sisältyy perusongelma ratkaisu usein tehdään kaukana hakijasta ja hyvä kysymys on se miten hakijan osallisuutta voitaisiin parantaa minusta on hyvä ehdotus se että vakuutuslääkäri kohtaisi asiakkaan kertaalleen koska kun olen keskustellut lääkärien kanssa olen saanut kuulla että aika moni hylkäävän päätöksen on saanut soittaa heille kuultuaan puhelimessa perustelut jotka tulevat selkokielellä ja ja äänensävyllä korostettuina moni ymmärtää ratkaisun niissä olosuhteissa vaikka se paperilla kotiin saavuttuaan onkin kuulostanut epäinhimilliseltä no vaikea kysymys ovat sitten myöskin terveydenhuollon jonot jonot ja se mitä mitä oikein tapahtuu väärin oikeastaan näihin terveydenhuollon jonoihin haluaisin tällä kertaa päättää esitykseni tällä hetkellä työkyvyttömyyseläkettä hakee vuosittain vajaat kolmekymmentätuhatta ihmistä nyt meillä on käsittelyssä valiokunnissa hallituksen aloite aktiivimallista joka tarkoittaa sitä että jokaisen työttömän pitää kolmen kuukauden työttömyysjakson aikana tehdä viikko töitä tai työllistyä vastaava aika yrittäjänä tai osallistua työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin jos hän ei tee näitä toimia hänen työttömyysturvaansa leikataan neljä pilkku kuusikymmentäviisi prosenttia seuraavien kuudenkymmenenviiden maksupäivän ajan käytännössä tämä tarkoittaa sitä että monella paikkakunnalla missä työvoimaviranomaiset eivät pysty tarjoamaan työvoimapoliittisia toimenpiteitä kursseja koulutuksia ja niin edelleen paikkakunnilla ei ole aidosti avoimia työpaikkoja eikä tätä määritelmää pysty toteuttamaan jää yksi todellinen vaihtoehto tästä karenssista poispääsyyn ja hyvät kollegat se liittyy työkyvyttömyyseläkkeeseen koska jokainen työkyvyttömyyseläkettä hakeva vapautuu tästä karenssista käytännössä se tarkoittaa siis sitä että jokaisen työttömän joka ei pysty työllistymään joka ei pysty osallistumaan työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin esimerkiksi sen takia että niitä ei ole tarjolla kannattaa mennä nettiin klikata työkyvyttömyyseläkehakemus koska sen eläkkeen hakemuksen käsittelyaikana ei voi tämän karenssin piiriin joutua näillä sanoilla toivon että hallitus voisi vielä kerran pohtia voisiko löytyä joku pikkuisen fiksumpi ja toimivampi malli kuin aktiivimalli joka asettaa ihmiset täysin epätasa arvoiseen

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitos edustajille ronkainen ja lauslahti heidän lakialoitteistaan tapaturma ja ammattitautilain sadannenkahdennenkymmenennenensimmäisen pykälän ja annetun lain muuttamisesta tätä keskustelua yhteiskunta tarvitsee ja uskon että jo näillä kahdella lakialoitteella on se positiivinen vaikutus että ja meillä poliitikoilla ja toivottavasti hallituksessakin omantunnon kellot alkavat soimaan ja joitakin toimia ruvetaan tekemään minä toivon että muuttuisivat todeksi ja että hallitus ottaisi tämän omalle työlistalleen ja lähtisi sitä edistämään molemmat olen itse allekirjoittanut on aivan selvää kuten edustaja ronkainen täällä toi esille että kun yhdeksänkymmentäseitsemän prosenttia

kääntynyt hakijan eduksi se kertoo karua kieltä siitä että tilanne on epäoikeudenmukainen ja mahdoton ei voi olla niin että oikeusasteissa joku asia voitetaan yhdeksänkymmentäseitsemän prosenttisesti eivätkä vakuutusyhtiöt tee asialle mitään minä sanoisin että kyseenalaistan tässä kohtaa lääkärinvalan en lähde ketään lääkäriä osoittamaan arvostan lääkärikuntaa itsekin heidän palveluitaan käyttämään joutuneena ja kyllä siellä on osaavia ihmisiä mutta tämä kasvottomuus päätöksenteossa kun sitä hakijaa ei kohdata kasvokkain tekee päätöksenteosta epäuskottavaa kuten edustaja järvinen sanoi se on yksi asia ja potilaan tai hakijan kohtaaminen tuo tähän päätöksentekoon uskottavuutta mutta se ei näissä prosenttiluvuissa todellakaan kyllä sitten auta mitään kun luvut ovat näin julmia sen kohdalta mitä

todettu

tässä kohtaa en keventääkseni enkä mitenkään vakuutuslääkäreitä arvostellakseni sanon kuitenkin että kun kysytään mitä eroa on valelääkärillä ja vakuutuslääkärillä niin se ero on siinä että valelääkäri on nähnyt kuitenkin potilaan mutta vakuutuslääkäri ei häntä näe senpä takia valelääkärit ovatkin hyvin työssään menestyneet jopa vuosikausia koska päätöksenteossa ja potilaan kohtaamisessa tulee se uskottavuus eikä sitä päätöstä kyseenalaisteta niin että näitä kannattaa vähän rinnastella keskenään mutta en voi olla yhtymättä hieman edustaja järvisen näkemykseen siitä että tässä koko järjestelmässä olisi jotakin uudistettavaa ja paremmaksi tekemistä esimerkiksi jos ajatellaan ikääntyneiden työkykyisyyden heikkenemistä jolloin

osatyökyvyttömyyseläke tulee vaihtoehdoksi kun me teemme nyt toisen asteen koulutusreformia toivoisin että meillä olisi niin ennakoivaa toimintaa täällä osa aikaisen työkyvyttömyyden havaitsemisen rinnalla että vakuutusyhtiöt maksaisivat osan työajasta tälle henkilölle palkkaa niin että sitä työtaakkaa voidaan keventää lyhyemmällä työpäivällä ja lopun tästä työajasta kun on kysymys tuki ja liikuntaelinsairauksista yleisimmät työkyvyttömyyden aiheuttajat nämä henkilöt voisivat olla siellä toisen asteen koulutusreformissa se voimavara joka ottaisi työssäoppimisen omalle

tätä palkkakustannusta kustantaisivat työnantaja ja sitten me yhteiskuntana tavallaan opetuksen momentilta niin että me toisen asteen koulutusreformin onnistumisen siellä työpaikoilla koska ainakaan tällä hetkellä siellä pk sektorin yrityksissä viisitoista viiva kolmekymmentä ei ole yhtään resursseja sen yrityksen näkökulmasta

että siitä tuottavasta työstä voitaisiin irrottaa joku joka opettaa työnantajien pitäisi kyllä nähdä oma vastuunsa sen yrityksen ammattitaitoisen työvoiman edistämiseksi mutta uskon että jollakin tällaisella mallilla että ihminen on vielä työelämässä eikä jättäydy pois sen osa aikaisen työkyvyttömyyseläkkeen ollessa voimassa koska joutuu edelleen olemaan siinä suorittavassa työssä ja annettaisiin se kevyempi polku ja mahdollistettaisiin nuorten ihmisten kouluttautuminen ammattiin arvoisa puhemies vielä kerran

arvoisa puhemies koska nimeni mainittiin haluan tarkentaa sitä että puhutaan kahdesta eri asiasta kun puhutaan sairauslomasta ja työkyvyttömyys eläkkeestä otetaan nyt vaikka siivooja joka loukkaa jalkansa ei pysty tekemään sitä omaa siivoustyötään on ilman muuta selvää että hän silloin saa sairauslomaa mutta sitten kun kun lähdetään pohtimaan hänen mahdollista työkyvyttömyyttään puhutaan aivan eri asioista ja etenkin jos hän toimii yksityisellä puolella mutta myös julkisen julkisen puolen tehtävissä on näin silloin pohditaan sitä onko sellaisia työtehtäviä joihin hän olisi vielä kykenevä jalkaongelmastaan huolimatta ja sen takia näitä kahta asiaa ei voi rinnastaa keskenään mutta edustaja ronkaisen tavoin toivon vahvasti sitä että tämä saa asiallisen keskustelun ja käsittelyn ja että pääsisimme tässä talossa tekemään päätöksiä siitä että työkyvyttömyys käsitettä saataisiin lainsäädännössä yhdenmukaistettua

arvoisa herra puhemies näin entisenä työehtosihteerinä on pakko tarttua yhteen sanaan ja se on sairausloma kansankielellä me tietysti ymmärrämme mitä se on se on työkyvyttömyyttä ja sen vuoksi henkilö on vapautettu työstä sillä lääkärintodistuksella mutta se ei ole kuitenkaan lomaa

tuossa edustaja järvinen kertoi että näitä sairauslomia ja ja työkyvyttömyyttä pitäisi tässä käsitellä erillisinä asioina mutta näinhän ei valitettavasti ole eli tälläkin hetkellä kun ihminen sairastuu saa vaikka kolmen kuukauden sairauslomatodistuksen lääkäriltään ja vie sen töihin ei työnantaja tietenkään voi ottaa sairaana olevaa töihin mutta kelan vakuutuslääkäri päättääkin että tämä henkilö on täysin työkykyinen eikä henkilölle makseta sairauspäivärahaa eli eli tämä koskettaa todellakin myös laajempaa joukkoa kuin vain niitä jotka hakevat työkyvyttömyyseläkettä mielestäni on todella tärkeää että sosiaali ja terveysvaliokunta tutkii tämän asian perinpohjaisesti monelta eri kantilta tässä keskustelussa on tuotu esille eri näkökulmia myöskin tämä edustaja järvisen yhdennentoista kohdan ongelma työkyvyttömyyden määrittelyssä on selkeästi meillä oleva asia joka pitää sitten määritellä paremmin ja yksiselitteisesti toivon että sosiaali ja terveysvaliokunnassa tämä asia otetaan vakavasti ja tosissaan se on ihmisille osoitus että heitä

arvoisa herra puhemies tämä lakialoite esittää takuu eläkkeestä annetun lain kahdeksannen pykälän muuttamista sillä tavalla että takuueläke nousisi neljäkymmentäviisi euroa kuukaudessa tämä on myös osa kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia tämän päivän suomessa

köyhyyden riskissä olevia on viimeisimmän tiedon mukaan noin seitsemänsataatuhatta tämä tarkoittaa sitä että noin seitsemänsataatuhatta henkilöä on tilanteessa jossa he voivat vajota niin sanottuun tilastolliseen köyhyyteen mikä tarkoittaa sitä että heidän tulonsa on alle kuusikymmentä prosenttia mediaanitulosta toimeentulon piirissä on tällä hetkellä neljäsataatuhatta ihmistä ja niin sanottuja köyhiä noin kolmesataatuhatta ja sitten näistä köyhistä vielä syrjäytyneisyyteen vajonneita on noin satatuhatta nämä tiedot ovat eilisestä eduskunnan köyhyysryhmän järjestämästä seminaarista jossa aiheena oli suomi sata vuotta köyhyyden viimeiset kaksikymmentä vuotta tuloerot ovat kasvaneet se tarkoittaa siis sitä että kaikki eduskunnassa olevat ryhmät ovat omana aikanaan osallistuneet tämän ilmiön sallimiseen ja tapahtumiseen eli meillä kaikilla on poliittinen vastuu siitä mitä suomessa tapahtuu siis viimeiset kaksikymmentä vuotta tuloerot ovat kasvaneet uusi ilmiö on se että alueelliset erot

tuloerot kaupunkien sisällä alueellisesti nyt kasvavat se on uusi ilmiö että suurissa kaupungeissa on todella köyhiä kaupunginosia joista voidaan nähdä että siellä syrjäytyminen on erityinen ongelma arvoisa puhemies pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa tulee parantaa hallituksen esitystä enemmän tällä hetkellä takuueläke on seitsemänsataakuusikymmentä euroa ja tämän esityksen jälkeen se olisi hieman päälle kahdeksansataa euroa on arvioitu että jos suomessa tällainen perustulon tyyppinen järjestelmä tulisi noin vähän yli tuhannella eurolla ihminen pystyisi suomessa elämään sillä tavalla että hän ei olisi tukien piirissä en tiedä pääsemmekö tässä asiassa koskaan eteenpäin mutta se lisää meidän tuskaamme että erilaisten tilastotietojen saaminen on tänä päivänä huomattavasti helpompaa kuin aikaisemmin ja meidän on on helppo seurata tätä köyhyyden kehittymistä myös tämä meidän esityksemme maksaisi noin viisikymmentäyksi miljoonaa euroa mutta se myös vähentäisi toimeentulotukimenoja ja myös lisäisi verotuottoja jolloin kokonaisrasite olisi kolmekymmentäkahdeksan miljoonaa euroa arvoisa puhemies oma äitini kahdeksankymmentäyhdeksän vuotias teki ahkerasti töitä koko hänellä oli keskimäärin kolme kokoaikaista työtä kaiken aikaa silti hänen eläkkeensä on hieman alle kahdeksansataa euroa en usko että tämä yhteiskuntamme siihen tuhoutuisi tai taloudellisesti murenisi tai joutuisi suureen taantumaan tai peräti köyhtyisi jos näiden pieneläkkeiden määriä päättäisimme systemaattisesti nostaa esimerkiksi asettaisimme jonkun ajatuksen että viiden vuoden sisällä nostamme niitä tiettyyn tasoon uskon että se olisi oikein suomi juhlii nyt sataa vuotta omaa aikaa itsenäisyyttä ja voisi olla hyvä tällainen päätös tehdä en tiedä löytyykö siihen sitten eduskunnan enemmistöä mutta jotenkin se tuntuisi oikealta että ne ne ihmiset jotka ovat rakentaneet tätä maata erityisesti sotien jälkeen erittäin vaikeissa olosuhteissa ja tilanteissa saisivat myös kokea sitä hyvinvointia jota tänä päivänä voimme kokea ja siksi tämä takuueläkkeen vaatimatonkin korotus jollakin tavalla heitä

arvoisa herra puhemies

ihan hyvin perusteltu eläke esitys mutta mielestäni tähän takuueläkeasiaan pitäisi suomen eduskunnan paneutua aivan kuten edustaja laukkanen äsken puheenvuorossaan mainitsi tämä on sellainen asia että meillä kansaneläkettä saavia hyvin pientä eläkettä saavia lienee noin satatuhatta ihmistä suomessa tällä hetkellä suuri osa ihmisistähän nauttii jonkinasteista työeläkettä toiset parempaa toiset huonompaa mutta työeläke on tietenkin se pääasiallinen linja työeläke tai työkyvyttömyyseläke jonka työn perusteella on elämänsä aikana hankkinut tämän takia puheet tässä talossa siitä että jokaiselle ihmiselle tulisi saada töitä ja aito työpaikka ovat aivan perusteltuja jo pelkästään sen takia että

ei tarvitsisi hyvin hyvin pienellä eläkkeellä vanhuudenpäiviään viettää vaan hänellä olisi edes jonkinasteinen työeläketurva sitten kun eläkkeelle jää tämän takia kaikki toimet jotta työtä saataisiin työttöminä oleville ihmisille yhä enemmän lisää ovat hyvin perusteltu tavoite ja toivon että eduskunta ottaa sen edelleen jatkossakin vakavasti mikä taso takuueläkkeellä vähimmäiseläkkeellä pitäisi olla se on vähän paikkakuntakohtaista millä pärjää ihminen helsingissä ei pärjää varmasti sillä tuhannella eurolla vaikka vaikka takuueläke olisi tuhat euroa kuukaudessa niin eihän sillä pärjää jossakin ilomantsissa missä asuminen on halpaa ja pystyy elintarvikkeita kohtuullisen edullisesti ostamaan ja luonnonantimia käyttämään käymään marjassa ja sienessä ja niin edelleen varmasti sillä tuhannen euron eläkkeellä pärjää kohtuullisen hyvin elikkä tämä on kovin paikkakuntasidonnaista miten eläkkeellä pärjää joka tapauksessa tämä nykyinen takuueläke seitsemänsataakuusikymmentä euroa kuussa hyvä että se on saatu tälle tasolle nostettua ja hallitus on sitä edelleen korottamassa olen aina ihmetellyt että sen vastustajia tässäkin talossa kuitenkin aina on että sitä ei saisi korottaa koska minusta se on omalla laillaan kansallinen häpeä että tätä pienintä eläkettä ei nosteta kerralla se maksaisi noin kaksisataa viiva kolmesataa miljoonaa lisää rahaa jos nostettaisiin vaikka tuhanteen euroon tuo kuukausieläke minimieläke joka tapauksessa tämä on sellainen asia johon eduskunnan tulisi paneutua koska ihmisen elämän viimeisten vuosienkin eläkevuosien soisi olevan kohtuullisen arvokkaita niin että ihminen pystyy sinä aikana vielä elämästään nauttimaan ja vaikka vähän matkustelemaankin mutta tämä nykyinen takuueläketaso seitsemänsataakuusikymmentä euroa on todellakin liian vähän ymmärrän sen että valtiontalouden paineet ovat ankarat ja velan varassa elämme mutta sitten kun meillä jonain päivänä sattuisi sitä maksukykyä enemmän olemaan niin pidän sitä mielestäni arvokkaana ja hyvin tavoittelemisen arvoisena tilanteena että tämä takuueläkeasia pantaisiin kerralla kuntoon työeläkkeethän menevät omia ratojaan ja sen takia toivon että kun tässä opposition opposition kansanedustajan kanssa kahdestaan olemme paikalla puhemiehen lisäksi tässä nykyisen opposition ja nykyisen hallituksen linjan välille syntyy lämmin yhteistyö jolla tämä pienten eläkkeiden asia pikkuhiljaa saadaan kuntoon koska hyvin pienillä eläkkeillä eläville ihmisille se yksikin kymmenen euroa on iso summa toivon että takuueläkettä todella korotetaan ja saadaan jonain päivänä syntymään tilanne että tuo takuueläke nousee vaikka sinne tuhannen euron tienoille mikä mielestäni olisi semmoinen minimaalisen hyvä summa tällä aloitteellahan sitä asiaa ei korjata mutta edustaja tanuksen ja muiden allekirjoittamassa lakialoitteessa on se hyvä puoli että tämä asia tulee keskusteluun ja toivon hartaasti että jonain päivänä se keskustelu sitten muuttuu oikeaksi päätökseksi tässä talossa

arvoisa puhemies kiitos siitä että tässä myöskin hallituspuolueen edustaja toteaa tämän eläkeläisten köyhyyden todella surkean tilanteen ja ja sen että se asia pitää korjata toivoisin että puhuisimme myös muusta kuin takuueläkkeen korottamisesta vaikka siis tämä aloite on erittäin kannatettava mutta ihan tällaisena ehdotuksena nyt sinne hallitusrintamaan voisimmeko hyvin pikaisesti laatia toimenpideohjelman eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi ja eläkeläisten toimeentulon turvaamiseksi ja kiinnittää tässä toimenpideohjelmassa erityistä huomiota ikääntyneiden naisten ja pieniä työeläkkeitä saavien asemaan näiden takuueläkeläisten lisäksi ja ja tässä ohjelmassa osana tätä kokonaisuutta selvittäisimme vaihtoehdot tasokorotuksen tekemiseksi kansaneläkkeeseen ja verotuksen muuttamiseksi sekä selvittäisimme eläkkeensaajien asumistuen palvelujen palvelujen ja palvelumaksujen vaikutuksen heidän taloudelliseen tilanteeseensa toivoisin että tällainen ohjelma päätettäisiin tehdä yhdessä kaikkien puolueitten kesken nyt mahdollisimman pikaisesti ja että saisimme sen jo vaikka ensi keväänä käsittelyyn ja näin ollen parantamaan pientä eläkettä saavien asemaa sitten aivan loppuun puhemies olen huolissani myös tulevaisuudesta sillä tämä nuorisotyöttömyys mikä nyt on teettää sen että tulevaisuudessa meillä on erittäin paljon köyhiä eläkeläisiä meidän nuorille ei tällä hetkellä kerry eläkettä koska he eivät ole töissä ja tämä on tulevaisuutemme erittäin suuri uhkakuva
arvoisa arvoisa puhemies kiitoksia edustaja taavitsaiselle rakentavista sanoista kun hallitus on tällä kaudella tehnyt monia monia toimenpiteitä joilla uusia työpaikkoja on saatu aidosti syntymään ja olen kuullut oppositiosta ikävä kyllä kovin paljon vastustavia puheenvuoroja näitä toimenpiteitä vastaan ymmärrän toki että siinä on se politiikan jargoni takana pitää vastustaa vaikka vastustamisen ilosta mutta se vakava asia tässä on se että tällainen köyhyyttä torjuvan ohjelman laadinta taikka toimintaohjelmien miettiminen miten tälle asialle voitaisiin tehdä aidosti toimenpiteitä niin että ihmisten asema asema paranisi on aivan kannatettava ajatus mutta samaan syssyyn pitää sanoa ja samalla kertaa on tunnustettava se että meidän pitäisi tänä päivänä suomessa tehdä sellainen ohjelma jolla tarkastetaan tämän yhteiskunnallisen keskittämisen ja yksiin paikkoihin keskittymisen todellinen kustannus eihän ole enää mitään järkeä tässä maassa kun kaikki halutaan tänne pääkaupunkiseudulle ja jokainen järkevä ihminen tietää että esimerkiksi vuokrat ovat tässä kaupungissa sillä tasolla että vaikka nyt nuori sairaanhoitaja tavallisella palkalla on suurin piirtein helisemässä niiden kulujen ja asumiskulujen ja muiden kustannusten kanssa nippa nappa sillä pienellä aloittelevan aloittelevan sairaanhoitajan palkalla pärjää tai bussikuski ja sama koskee jotain rakennusmiestä ketä tahansa näin jos me lähdemme torjumaan torjumaan köyhyyttä jollakin ohjelmalla niin meidän on pakko tunnustaa että tämä suomalaisen yhteiskunnan kehittämissuunta on väärä tällä me aiheutamme sen että suomalaiset suomalaiset ihmiset menettävät omistamiensa asuntojen arvon muualla suomessa kun sen sijaan täällä joutuu asumaan pienessä yksiössä jota pidän kyllä jo jonkunasteisella kokemuksella täällä kansanedustajana ollessa pienessä yksiössä asuvana epäinhimillisenä asuinmuotona kun siinä pienessä kopperossa joutuu olemaan tosin tätä tuskaa helpottaa se että kun pitkät työpäivät on niin se uni kyllä maistuu sitten sitä mukaa ja se pienikään asunto ei siinä tapauksessa haittaa mutta jos koko elämän siinä eläisin niin samoilla linjoilla ehdottomasti
arvoisa puhemies kyllä ehdottomasti olemme edustaja hoskosen kanssa samalla linjalla tästä keskittämisestä minä itäsuomalaisena kansanedustajana toivon todella sitä että että enemmänkin hajautetaan ja tehdään vahvaa aluepolitiikkaa niin että meillä on siellä itä suomessa pohjois suomessa ihan joka paikassa hyvä asua ja elää tehdä työtä tai olla eläkkeellä

on huolissaan siitä tuolla meidän itä suomessa että asuntojen arvot alkavat alentua kun väki vähenee ja ei ole uusia tulijoita kun ei ole työpaikkoja jolloin eläkeläiset jotka haluavat

mikäli tämä keskittämiskehitys suomessa jatkuu niin niin nämä ihmiset ovat todella tukalassa tilanteessa kun jäävät loukkuun asuntojensa kanssa joihin heillä ei ole varaa elikkä toivon edustaja hoskonen että saat hallituspuolueissa tätä aluepolitiikkaa vahvemmin ajettua niin että saamme työpaikkoja ja ja aluetaloutta vahvistettua itä ja pohjois suomessa